ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön yksi pohjalta kannanotosta selonteon johdosta ympäristövaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja keskustelua tästä kohdasta käydään kello viisitoista kolmeenkymmeneen asti eli puolitoista tuntia keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello viisitoista kolmeakymmentä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli kuudenteen kohtaan

arvoisa puhemies muutama vuosi sitten voimaan tullut suomen ilmastolaki asetti pitkän aikavälin tavoitteet ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiselle jonkin verran yli puolta suomen päästöistä säädellään päästökaupalla johon kuuluu käytännössä perinteinen niin sanottu savupiipputeollisuus muiden toimialojen kuten liikenteen ja maatalouden päästöjen vähentämistä koskee keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma eli kaisu josta ympäristövaliokunta on siis antanut mietinnön pariisin ilmastosopimuksen yhteydessä eu on ilmoittanut päästövähennystavoitteensa vuodelle kaksituhattakolmekymmentä sen osana suomen tavoitteena on leikata päästökaupan ulkopuolisten alojen päästöjä kolmekymmentäyhdeksän prosenttia verrattuna vuoden kaksituhattaviisi tasoon kaisu suunnitelma täsmentää ja täydentää vuonna kaksituhattakuusitoista hyväksyttyä energia ja ilmastostrategiaa ja on ensimmäinen päästökaupan ulkopuolisia aloja koskeva suunnitelma josta ympäristövaliokunta on antanut mietinnön suunnitelman piiriin kuuluu liikenne maatalous rakennusten erillislämmitys jätehuolto fluoratut kasvihuonekaasut eli f kaasut työkoneet sekä se osa teollisuuden päästöistä joka ei ole päästökaupassa suunnitelman toimien arvioidaan vähentävän päästöjä noin viisi miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia aiemmin päätettyjen toimien aiheuttamien päästövähennysten lisäksi päästökauppa ohjaa eun laajuisesti siihen kuuluvien alojen päästövähennyksiä mutta muilla aloilla tarvitaan kansallisia toimia valtioneuvoston on seurattava päästövähennysten toteutumista sekä päätettävä mahdollisista lisätoimista jolloin suunnitelma tietysti myös muuttuu vastaisuudessa hallituksen vuosikertomus tulee sisältämään ilmastovuosikertomuksen jossa eduskunta säännöllisesti saa katsauksen siitä miten käytössä olevat toimet vaikuttavat pariisin ilmastosopimuksessa todetaan että maailman maiden antamat päästövähennyslupaukset eivät vielä riitä toteuttamaan sopimuksen varsinaista päätavoitetta eli ilmastonmuutoksen pysäyttämistä selvästi alle kahteen asteen mieluiten lähemmäs astetta on siis todennäköistä että eun pitää tiukentaa päästötavoitettaan nopeastikin ympäristövaliokunta korostaa että suomen tulee eussa toimia sen puolesta että ilmaston lämpeneminen voidaan pitää pariisin sopimuksen mukaisissa rajoissa tämä tarkoittaa käytännössä päästörajojen tiukentamista valiokunta painottaa että kunnianhimoinen ilmastonsuojelu on suomelle ja eulle mahdollisuus se luo perustaa ympäristötekniikan yritysten kasvulle innovatiivisista päästövähennyskeinoista saadaan muutakin hyötyä kuin itse päästövähennykset niistä saadaan myös uusia vientituotteita ja parempaa kilpailukykyä valiokunta korostaa että näiden mahdollisuuksien täysimääräiseksi toteuttamiseksi tulee aktiivisesti edistää edistää uutta luovia kokeiluja ja pitää purkaa sellaisia rakenteita jotka ylläpitävät korkeaa luonnonvarojen
täällä on aika paljon kokouksia ja surinaa elikkä jos sopisi että kuunnellaan edustaja hassin puheenvuoro ja sitten aloitetaan keskustelut muuten
kiitos arvoisa puhemies valiokunta siis korostaa että pitää aktiivisesti edistää uutta luovia kokeiluja ja pitää purkaa sellaisia rakenteita jotka ylläpitävät korkeaa luonnonvarojen ja energian kulutustasoa ympäristövaliokunta ilmaisee mietinnössään huolen siitä että niin energia ja ilmastostrategiaan kuin samalta pohjalta valmisteltuun kaisu suunnitelmaan liittyy huomattavaa epävarmuutta päästökaupan ulkopuolisista aloista suurimmat päästöt aiheuttaa liikenne jolla on myös suurin päästövähennysten potentiaali suunnitelman tavoite on liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä verrattuna vuoden kaksituhattaviisi tasoon pääpaino liikenteen päästövähennyksissä on bioenergiassa on kuitenkin epävarmaa missä määrin ja millaiset biopolttonesteet ovat tulevaisuudessa eun hyväksyttäviä myös talousvaliokunta sekä liikenne ja viestintävaliokunta ovat lausunnoissaan kiinnittäneet huomiota biopolttoaineiden tulevan sääntelyn ja teknologian epävarmuuksiin ja niistä johtuvien riskien kustannusvaikutuksiin

tässä ajankäytön vuoksi ole mahdollista käydä läpi mutta sen sijaan haluan korostaa kaupunkien suurta merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa osa kaupungeista onkin jo asettanut tavoitteita jotka ovat kunnianhimoisempia kuin valtakunnallinen taso ympäristövaliokunta toteaa että esimerkiksi helsinki asetti viime vuonna hyväksytyssä strategiassaan tavoitteeksi päästöjen vähentämisen kuudellakymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja on aikaistanut hiilineutraaliuden tavoitevuoden vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi ovat tehneet myös espoo ja vantaa ja tampere pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna kaksituhattakolmekymmentä monet kymmenet hiilineutraaliuteen pyrkivät eli hinku kunnat ovat myös ilmastotyössään pitkällä kunnat ja kaupungit ovat tietenkin keskenään erilaisia ja tärkeää on saada ilmastotyö osaksi kaikkien kuntien tavoitteita ottaen silti kuitenkin aina huomioon kuntien väliset suuret erot kaisun tulee tarjota keinoja kuntien ja kaupunkien käyttöön myös kuluttajilla on suuri merkitys suunnitelmassa tunnistetaan se että asumisen liikkumisen ja ruuan elinkaaren aikaisten päästöjen vähentämiseen tarvitaan monipuolista neuvontaa ja ohjausta valiokunta korostaa tiedotuksen ja kasvatuksen merkitystä jotta kansalaiset voisivat olla aktiivisia kuluttajia tarvitaan tietoa osaamisen kasvattamista ja arvokeskustelua ilmastokasvatusta tulee toteuttaa kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla ja ilmastoviestintää suunnata laajalti eri kohderyhmille valiokunnan mietintöön sisältyy perussuomalaisten vastalause muutoin valiokunta on hyväksynyt mietinnön yksimielisesti ja ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi neljää kannanottoa näistä ensimmäinen koskee suunnitelman linjausten rahoitusta ja sen varmistamista toinen kannanotto koskee ilmastokasvatusta onhan kulutuksen rooli rooli päästövähennystoimien onnistumisessa olennainen valiokunta korostaa tarvetta varmistaa ilmastokasvatuksen toteuttaminen ja ja ilmaston viestinnän suuntaaminen kaikille kohderyhmille kolmanneksi valiokunta korostaa mainitsemiani suunnitelman epävarmuustekijöiden huomioon ottamista ja aktiivista seuraamista samoin ympäristö ja biodiversiteettivaikutusten seuraamista lopuksi valiokunta kannustaa selvittämään erityisesti vero ja kannustinjärjestelmien uudistamista edistämään päästöjen vähentämistä pidän hyvänä sitä että energia ja

koskeva kaisu ilmastosuunnitelma muodostavat selkeän kokonaisuuden kysymys on jatkuvasta prosessista jossa eduskunnalla on nyt uudenlainen aikaisempaa suurempi rooli pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi voi olla että joudumme näitä tavoitteita piankin kiristämään mutta nyt on kuitenkin luotu perusta ilmastotyölle ja myös tulevien toivottavasti vielä kunnianhimoisempien tavoitteiden asettamiselle

arvoisa puhemies kiitän valiokuntaa tästä käsittelystä se on ollut perusteellinen niin kuin ympäristövaliokunnan työhön yleensä tässä talossa kuuluu kun keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma annettiin eduskunnalle moni asia oli vielä eu päätöksissä kesken nyt olemme jo huomattavasti suuremman varmuuden

perimmäinen tarkoitushan tässä on että suomi on täysin sitoutunut pariisin ilmastosopimukseen pitämään maapallon lämpötilan nousun alle kahdessa asteessa sen takia meillä on kuten valiokunnan puheenjohtaja viittasi energia ja ilmastostrategia sekä sitten tämä ilmastosuunnitelma jossa tarkastellaan päästökaupan ulkopuolisia päästövähennyksiä yhdessä nämä kaksi

ovat antaneet oikeastaan vahvaa tukea tälle suomen suunnitelmalle päästökaupan puolella päästövähennykset ovat riittävän tiukkoja kuitenkin keskeinen teollisuus saa hyvin toimiviin laitoksiin ilmaisia päästöoikeuksia sitten kun tullaan tänne taakanjaon puolelle niin noissa neuvotteluissa suomen urakka kolmenkymmenenyhdeksän prosentin päästövähennyksestä on nyt ikään kuin lukkoon lyöty liikenteen osalta saavutetaan siitä tavoitteesta huomattava osa siitä liikenneministeri varmaan kertoo lisää mutta toimenpiteitä riittää myös sitten tänne työkoneitten maatalouden jätehuollon lämmityksen saralle siellä keskeisinä toimina on esimerkiksi valtion öljylämmityksestä luopuminen sekoitevelvoitteen tuominen työkoneitten polttoaineeseen päästökaupan piiriin pyritään siirtämään jätteenpoltto se on selvittelyssä eu tasolla tällä hetkellä ja sitten maataloudessa muun muassa metsitystä valmistellaan biokaasutuotantoa lisätään ja tutkitaan sitä miten maaperään pystytään paremmin sitomaan hiiltä tulevaisuudessa kaiken kaikkiaan nuo eu tason päätökset saatiin suomen kannalta hyvälle mallille muun muassa uusiutuvan energian kestävyyskriteerit kiinteitten biomassojen osalta ovat hyvällä tolalla ja myös liikennepolttonesteitten raaka ainepohja vaikuttaa riittävän laajalta tosin siellä se viimeinen silaus vielä puuttuu parlamentin komission ja ympäristöneuvoston keskeisissä trilogeissa näihin valiokunnan ponsiin liittyen hyviä kannatettavia huomioita osa niistä on jo hyvässä toteutusvaiheessa ja osa varmasti tarkastellaan siitä näkökulmasta miten voidaan vielä paremmin edetä tässä puhemies lyhykäisyydessään ja keskustelun aikana lisää
kiitoksia sitten tosiaan tässä on nämä puheenvuorot ja debatti ja debatin jälkeen voidaan myöskin molempia ministereitä vielä kuulla nyt me menemme siis puhujalistalle otetaan sieltä ensiksi kolme puheenvuoroa ja he ovat kaikki ympäristövaliokunnan jäseniä ensimmäisenä edustaja adlercreutz

arvoisa puhemies ärade talman ilmastopolitiikka on monimutkaista ja politisoitunutta osaoptimointi ei ole sille vierasta koko rakennelma on monimutkainen on päästökauppaa taakanjakosektoria lulucfää päästöt ovat kuitenkin yhteiset ja yhden osan osaoptimointi ei auta jos toinen vuotaa ilmastotoimilla on myös taloudellisia seurauksia liikumme alueella on taloudellisia ja alueellisia intressejä suomen ilmastopolitiikka nojautuu vahvasti biotalouteen ja tälle on hyvät ja painavat syyt suomessa on paljon metsää ja meillä on paljon paljon alan osaamista biopolttoaineet ovat selkeästi yksi osa tulevaa energiapalettiamme mutta se on myös sektori joka on erittäin arka lainsäädännön muutoksille samalla on todettava että meidän on on muistettava missä meidän todelliset haasteemme ovat ja millä aikavälillä on kohdattava vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä päästöt pitää liki puolittaa ja se on kunnianhimoinen tavoite tässä perspektiivissä biopolttoaineiden ja biotalouden edut ovat sitten jo paljon kyseenalaisemmat ja siksi on oleellista että nämä polttoaineet ohjataan oikeisiin kohteisiin raskaaseen liikenteeseen kohteisiin joissa on vaikeata löytää korvaavia energialähteitä suomi on linjannut että tavoittelemme metsienhakkuuvolyymin lisäämistä tällä hetkellä se on seitsemänkymmenen miljoonan kuution vuosiluokkaa se on kymmenen miljoonaa kuutiota enemmän kuin vuosikymmen sitten tulevaisuudessa määrä tulee nousemaan kahdeksaankymmeneen miljoonaan kuutioon se tarkoittaa että hiilinielu pienenee vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä arvioidaan puoliutuvan kasvaakseen sen jälkeen uudestaan pitkällä tähtäimellä se ei välttämättä ole suuri ongelma jos kasvu vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen on ripeää mutta lyhyellä tähtäimellä se ei ole ilmastotavoitteidemme mukaista ja ilmastonmuutoksen torjunnassa on kiire siitä on olemassa suuri asiantuntijoiden yhteisymmärrys siinä tilanteessa on erityisen tärkeää että nämä kuutiot ohjataan pitkäikäisiin puutuotteisiin ei polttoaineisiin tai paperiin noin viisikymmentä prosenttia päästöistämme liittyy suoraan tai välillisesti rakentamiseen noin viisikymmentä prosenttia euroopan primääriresursseista käytetään rakentamiseen se miten rakennamme on osa tämän haasteen ratkaisua yksi kilo puuta yksi pilkku kahdeksan kiloa hiilidioksidia yksi pientalo sitoo kolmekymmentä tonnia hiilidioksidia jos rakennamme enemmän puusta jos hakkuumäärien kasvu menee puurakentamiseen ilmastohaasteemme on paljon helpommin voitettavissa tähän pääsemme jos toteamme sen minkä pitäisi olla itsestäänselvää suomalainen puu ei pala paremmin suomessa kuin ruotsissa ruotsalaiseen puukerrostaloon sijoitettu suomalainen kakkosnelonen ei pala huonommin kuin suomalaiseen puukerrostaloon sijoitettu lauta meidän tulee selkeästi todeta tämä rakennusmääräyksissämme todeta että jos puu suojataan rakenteellisesti sprinklausta ei tarvita ja päinvastoin tässä on tapahtunut hieman edistystä mutta ei riittävästi meidän tulee seurata tässä ruotsin esimerkkiä meidän tulee myös huomata että e lukuun tuijottaminen ei edistä hyvää ja tervettä rakentamista helsingin energian tutkimukset osoittavat että korrelaatio e luvun ja energiatehokkuuden välillä on hyvin heikko samaa osoittavat myös professori juha vinhan tutkimukset tampereen teknillisessä yliopistossa samalla tiedämme että maamme yli pyyhkäisee homerakentamisen epidemia ja että eristekerroksen kasvattaminen lisää virheherkkyyttä tämä on korjattavissa jos siirrymme e luvun mittaamisesta hiilijalanjäljen mittaamiseen mittaamme oikeita asioita materiaalin hiilijalanjälkeä rakennuksen pitkäikäisyyttä ja sen uudelleenkäytettävyyttä samalla siirtyisimme pois betonista mineraalivillasta ja muovista hyvään puuhun ja se olisi ilmastoteko ja kestävän rakentamisen lähtölaukaus

arvoisa rouva puhemies

unionin vuoden kaksituhattakolmekymmentä päästövähennystavoite keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa käsitellään niitä keinoja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen jotka ovat päästökaupan ulkopuolella nämä sektorit liikenne maatalous lämmitys ja jätehuolto koskettavat meidän jokaisen arkea me voimme tehdä paljon myös itse omilla valinnoillamme lainsäätäjinä meidän tulee löytää keinot joilla kannustetaan toimijoita yksityisiä kuluttajia yrityksiä julkisyhteisöä muuttamaan käytöstään ilmastoystävälliseen suuntaan erilaiset taloudelliset kannustimet joilla käyttäytymistä voidaan ohjata tulee selvittää ja ottaa käyttöön pysyviä sekä siirtymäkauden toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi arvoisa puhemies hallitus on energia ja ilmastostrategiassaan asettanut kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennysten saavuttamiseksi hallitus myös panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan talousarvioesityksessä erikseen varatuin määrärahoin asiantuntijat ovat esittäneet huolensa kuitenkin siitä onko meillä realistisia mahdollisuuksia päästä asettamiimme tavoitteisiin tarvitsemmekin entistä kunnianhimoisempia toimenpiteitä tavoitteidemme saavuttamiseksi arvoisa puhemies merkittävin päästövähennyspotentiaali on tällä hetkellä liikennesektorilla liikenne aiheuttaa noin viidenneksen suomen kasvihuonepäästöistä muutosta voidaan vauhdittaa välivaiheen ratkaisuilla voidaan esimerkiksi luoda erilaisia etujärjestelmiä joilla tuetaan kuluttajia päästöttömiä tai vähäpäästöisiä autoja tai käytettäessä nyt tehdyt ratkaisut sähköautojen hankintatuesta sekä vanhojen autojen muuttamisesta bio ja flexifuel autoiksi ovat erittäin tervetulleita tämä on hyvä alku kohti päästöttömämpää liikennettä lisäksi sähköisten latausasemien sekä biokaasua tarjoavien tankkausasemien rakentaminen ohjelman mukaisesti toteutetaan valtion ja kaupunkiseutujen yhteinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkaksi tämän lisäksi kaupunkeja kannustetaan asettamaan tavoitteita pyöräilyn ja kävelyn lisäämiselle nämä ovat oikeita askelia kohti ympäristöystävällisempää liikkumista jo käytössä olevista toimenpiteistä romutuspalk kion kehittämistä tulisi harkita niin että sitä voisi hyödyntää hankintatukena myös henkilöautoista luopuvien liikkumispalvelujen kuten sähköpyörien yhteiskäyttöautopalveluiden tai julkisen liikenteen matkalippujen hankintaan arvoisa puhemies maatalouden osalta kasvihuonepäästöt ovat peräisin hajallaan olevista päästölähteistä mikä osaltaan luo haasteita päästötason hillitsemiselle keinovalikoiman tuleekin olla monipuolinen jotta eri lähteistä syntyviä päästöjä pystytään vähentämään lämmitykseen liittyen toteutetaan toteutetaan oikeita toimenpiteitä esimerkkinä tästä kymmenen prosentin bionesteen sekoitusvelvoite lämmityksessä käytettävään kevyeen polttoöljyyn on oikea teko että valtionhallinto luopuu toimitilojen öljylämmityksestä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä toivon että esimerkkiä näyttämällä voidaan kannustaa myös muita ja miksei yksityiselläkin toimimaan samalla tavalla lisätoimia voisi tälläkin sektorilla kuitenkin harkita voisimme vielä pohtia esimerkiksi aurinkoenergian pientaloratkaisujen vauhdittamista arvoisa puhemies ympäristövaliokunnan käsittelyssä nostettiin esille taloudelliset kannustimet erityisesti vero ja tukijärjestelmien uudistamistarve valtioneuvoston tulisikin selvittää erityisesti vero ja kannustinjärjestelmien uudistamista päästövähennystavoitteiden edistämiseksi koska suunnitelma ei suoraan velvoita yksityisiä toimijoita tai yrityksiä olisikin nimenomaisesti valtion tehtävä uudistaa taloudellisia siihen suuntaan että yksityisten toimijoiden käyttäytymistä voitaisiin muuttaa kuntien rooli on merkittävä ja ne voivat ohjata esimerkiksi maankäytön ja rakentamisen avulla toimijoita kohti ilmastoystävällisempää käyttäytymistä tämän vuoden talousarvioesityksessä otettiin huomioon kestävän kehityksen vaateet toimintamallia tullaan jatkamaan kunnianhimoisemmin ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa tästä kiitos valtiovarainministeri orpolle joka myös viime viikolla väläytti muoviveroa tai kertakäyttöisten muovituotteiden kieltoa kieltoa muovin käytön vähentämiseksi arvoisa puhemies ilmastosuunnitelmassa on aivan oikein kiinnitetty erityistä huomiota kuluttajan rooliin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa kuluttajien rooli päästövähennyksissä on keskeinen ja tässä asiassa tieto voi kannustaa muuttamaan ympäristövaliokunnan mietinnössä ehdotetaankin että valtioneuvosto toteuttaa ilmastokasvatusta kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla oikeaan suuntaan ja suuntaa ilmastoviestintää laajasti kaikille kohderyhmille pidän tätä oikeana kehityssuuntana ja uusissa opetussuunnitelmissa onkin huomioitu aiempaa voimakkaammin nimenomaan kestävään kehitykseen ja ilmastoasioihin liittyvät teemat lopulta tavoitteena on oltava markkinaneutraali tilanne jossa kuluttaja tekee ilmastoystävällisiä valintoja ei ainoastaan ympäristötietoisuuden vuoksi vaan koska se on

arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys jotta maapallolla säilyvät elämisen edellytykset meidän on pystyttävä vastaamaan pariisin sopimuksessa sovittuun eli varmistamaan että ilmaston lämpeneminen pysyy alle kahteen asteen ja vahvana aitona pyrkimyksenä pitää olla yksi pilkku viisi astetta koska aikaa ei ole monta vuotta on keskipitkän aikavälin suunnitelman merkitys iso sen tärkein tehtävä on varmistaa että me olemme aidosti polulla joka pyrkii kohti yhtä pilkku viittä astetta suunnitelma katsoo vuoteen

riittävästi siitä eteenpäin tiedämme että päästövähennystavoitteita on kiristettävä jotta pääsemme tarvittaviin tavoitteisiin varmuutta siitä että suunnitelman keinot tähän riittävät ei ole suunnitelman toimenpiteiden vaikutuksien arvioiminen on vaikeaa koska niihin liittyy paljon epävarmuutta ja muuttujia laajan kirjon toimien joista osan rahoitus on edelleen auki vaikuttavuuden arvioiminen on hyvin vaikeaa arvoisa puhemies taakanjakosektorilla liikenteessä on kaikkein suurin potentiaali mutta myös suurin epävarmuus on juuri tällä sektorilla ala kehittyy valtavaa vauhtia ja nyt valittavien toimenpiteiden pitäisi pystyä ennakoimaan muutokset hallitus on valinnut linjakseen biopolttoaineet jotka ovat hyvin lyhyellä aikavälillä perusteltuja mutta suuressa kuvassa meidän pitäisi olla jo polulla kohti sähköistä liikennettä ja tähän tulisi ohjata enemmän kannustimia arviot siitä minä vuonna sähkömoottorin ja polttomoottorin valmistus on saman hintaista aikaistuvat koko ajan biopolttoaineet voivat toimia siirtymäkauden ratkaisuna mutta keskipitkän aikavälin suunnitelmassa pitää katsoa myös mitä tapahtuu vuoden jälkeen hallituksen linja on nojata hyvin voimakkaasti bioenergiaan ja metsien kasvavaan käyttöön tämä muodostaa tavoitteille ison riskin suhteessa eun ilmastosääntelyyn metsiä voi ja pitää käyttää mutta on huolehdittava riittävän isosta nielusta ja luonnon monimuotoisuudesta keskipitkän aikavälin suunnitelman toimilla hiilinielumme puolittuu se ei auta että nielu alkaa kasvamaan taas kaksituhattakolmekymmentä luvulla sillä meiltä loppuu aika kesken vaikka taimi sitoo kyllä paljon hiiltä suhteessa omaan massaansa on absoluuttinen poisto ilmakehästä pienempi puu sitoo hiiltä eniten neljäkymmentä ja kahdeksankymmenen ikävuoden välillä siksi puuta kannattaakin ohjata pitkäkestoisiin korkean arvonlisän tuotteisiin ei polttoaineisiin puurakentamisen edistäminen on tässäkin yksi hyvä keino ja e lukuun tuijottaminen saattaa johtaa meidät harhaan tärkeämpää on katsoa rakennusta sen koko elinkaaren päästöjen kautta perinteinen hirsirunkoinen painovoimaisella ilmastoinnilla toimiva talo pärjää edelleen vertailussa niin energian kuin sisäilman suhteen kokonaisuutena kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa asuminen ja liikenne muodostavat ison osan päästöistä ja kaupunkien ja kuntien ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kansalliseen päästökehitykseen muun muassa liikennesuunnittelun maankäytön elinkeinopolitiikan ja julkisten hankintojen kautta osa kaupungeista onkin jo asettanut valtakunnallista tasoa huomattavasti kunnianhimoisempia tavoitteita helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna vantaa ja espoo jo vuonna tämä kertoo siitä että kunnianhimon tasoa voi ja pitää nostaa kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tuleekin nähdä mahdollisuutena se luo mahdollisuuksia muun muassa cleantech yrityksille ja kehittämällä innovatiivisia päästövähennyskeinoja luodaan pohjaa myös uusille vientituotteille tässä on meillä paljon potentiaalia mutta se vaatii panostamista tutkimukseen ja kehitykseen ja uskallusta kokeilla sekä sen että samaan aikaan meidän on purettava niitä rakenteita jotka ylläpitävät liian korkeaa luonnonvarojen ja energian kulutusta

meidän kaikkien valinnoilla merkitystä me tarvitsemmekin verouudistuksen jossa verotusta tarkastellaan ilmasto ja ympäristönäkökulmasta ilmastoviisaat valinnat pitää saada automaattisiksi myös yritystukia ja maataloustukia tulee tarkastella ilmaston näkökulmasta arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen torjuminen on kohtalonkysymys me tiedämme että montaa vuotta meillä ei ole aikaa suunnan muuttamiseen siihen nähden tämä suunnitelma on valitettavasti riittämätön oikean suuntainen mutta auttamatta riittämätön meidän on varauduttava tiukentamaan tavoitteitamme ja tämän suunnitelman valittujen toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava tarkkaan ja oltava valmis muutoksiin jos keinot näyttävät riittämättömiltä tai painotukset vääriltä

nyt me sitten käynnistämme debatin ja

ministeri tiilikainen selosti eu päätöksenteon viimeaikaisia käänteitä olisi mielenkiintoista kuulla ministeri tiilikaisen näkemys myös siitä mitä tämän kuun alussa hollannin pääministeri ilmoittautui tukemaan ja mitä ranskan ja ruotsin ministerit ovat jo aikaisemmin esittäneet että eun pitää tiukentaa päästötavoitteitaan siitä neljänkymmenen prosentin vähennyksestä vuodelle kaksituhattakolmekymmentä joka on hallituksen tähänastisten toimien ohjenuorana joka eussa on on päätetty onhan esimerkiksi suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitra todennut että jos suomi oikeasti vähentäisi päästöjä sen mukaisesti että pidetään maapallon lämpeneminen alle kahteen asteen niin se tarkoittaisi kuudenkymmenen prosentin päästövähennystä vuodelle kaksituhattakolmekymmentä

puhemies pariin jotka näissä puheenvuoroissa ovat olleet esillä toinen koskee liikennettä liikenneverkkotyöryhmä jätti elokuun lopussa väliraporttinsa ja siinä esitetyt toimenpiteet eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia ja niitä varmasti tullaan sitten jatkossa täsmentämään kun työ valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitelman tekemiseksi käynnistyy toinen joka oli voimakkaasti esillä on puunkäyttö puunkäyttö on kaikista järkevintä silloin kun se laitetaan muotoon joka sitoo hiiltä puurakentaminen puutuotteet se on potentiaali jossa on paljon tehtävää ja kannustan kyllä ministeri tiilikaista edelleen siihen vaikka eteenpäin on menty parinkymmenen vuoden aikana tosi paljon ja mitä tulee sitten polttoaineisiin niin kyllä niin on että kulkuneuvoissa autoissa sähkö on se tulevaisuuden käyttövoima biopolttoaineet on varmasti siirtymävaiheessa perusteltu mutta sähkö on se lopullisempi vaihtoehto

todellakin tässä maailmantilanteessa tarvitaan ilmastopolitiikan johtajuutta ja

se paikka kuuluu ilman muuta euroopan unionille monet jäsenmaat ovat tunnistaneet tarpeen nostaa tavoitteita jotta pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästään olisi todella tärkeää kuulla missä porukassa suomi on tässä joka tapauksessa meidän täytyy päästä yli niistä

kuudenkymmenen prosentin päästövähennys jo kaksituhattakolmekymmentä tässä todella tarvitaan monipuolisia toimia biotalous biopolttoaineet niin kuin on sanottu on ylimenokauden ratkaisu tarvitsemme pidemmän aikavälin tähtäintä kaupunkipolitiikka liikennepolitiikka kokonaisuutenaan on tässä avainasemassa mutta

rouva puhemies liikenteen osalta voi todeta että päästövähennystavoitteet ovat aika konkreettisia suomen osalta se tarkoittaa sitä että liikenteestä pitäisi repäistä puolet vähemmän päästöjä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä toimia toimia on maan hallitus tehnyt eli jakelu latausinfraan on laitettu panoksia niin että liikenteen uusiutuvat polttoaineet on saatu liikenteeseen sähkö ja kaasu ovat tulevaisuuden liikenteen polttoaineita

puhemies nyt käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko ilmastopolitiikan suunnitelmasta sisältää paljon hyvää mutta samalla se voidaan nähdä kuitenkin myös monella tavoin haasteellisena ehkä eniten siinä huolta herättää se että liian kunnianhimoisilla kansallisilla ja kansainvälisillä päästövähennystavoitteilla tultaisiin hankaloittamaan esimerkiksi suomalaisten yritysten ja metsätalousalan toimintaa maassamme arvoisa puhemies kysyisinkin ministeriltä mitä te arvoisa ministeri vastaatte niille suomalaisille yrittäjille sekä teollisuuden ja metsäalan toimijoille joita tämä asia huolestuttaa siitä miten voimme jatkossa suomessa turvata sen että erilaisten energia ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toimeenpano ei uhkaa luoda edellä mainituille toimijoille lisäkustannuksia jotka vaikuttaisivat

arvoisa rouva puhemies selonteon perusteella maatalouden osuus taakanjakosektorin päästöistä on noin kaksikymmentä prosenttia ilmastosuunnitelmassa esitetään lisätoimia joiden kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus on yhteensä noin puoli miljoonaa

miten tähän päästään vastaus on biokaasu joka on uusiutuvaa päästötöntä kotimaista energiaa biokaasutuotannon edistämisen tavoitteena suunnitelmassa on saada taakanjakosektorille päästövähennyksiä yhteensä noin nolla pilkku kolmekymmentäyksi miljoonaa tonnia vuonna kaksituhattakolmekymmentä väitän että oikein suunnatuilla toimilla potentiaalia potentiaalia on huomattavasti enemmän biokaasun käytön edistämiseksi kustannustehokas toimi on henkilöautojen konversiotuki kaasukäyttöön se mahdollistaa myös vanhemman auton muuntamisen biokaasukäyttöiseksi yksi hallitusohjelman kärkihanke on biotalous ja puhtaat ratkaisut hyvä esimerkki onnistuneesta politiikasta

arvoisa rouva puhemies päästövähennystavoitteet ilmastolaki ja ilmastosopimus ohjaavat myös suomalaista päätöksentekoa ilmastonmuutos on vain yksi asia tähän liittyy moni muu asia väestönkasvu maaperän köyhtyminen ja poliittinen epävakaus romahtaneet valtiot ja konfliktit tämä on yhtä isoa kokonaisuutta lähetekeskustelussa sanoin ryhmäpuheessa että jos maahanmuuttopolitiikka kiinnostaa kannattaa kiinnostua myös ilmastopolitiikasta ja tämä on hyvä pitää mielessä ministeriltä kysyn sellaisesta asiasta joka tässä valiokunnan valiokunnan kuulemisessa tuli ilmi koskee taloyhtiöitä ja niiden pientuotantoa sähkön osalta eli kun taloyhtiö lähtee pientuottajaksi niin hyvin nopeasti törmätään arvonlisäverolakiin ja se aiheuttaa sitten byrokratiaa ja tietysti kuluja ja kulut taas saattavat aiheuttaa sen että se hanke kaatuu pelkästään siitä syystä onko tälle

rouva puhemies pitkän aikavälin ilmastotavoitteita pohdittaessa pöydällä on mittava määrä liikkuvia osia on asuntopolitiikka yhdyskuntarakenne liikennesektori joukkoliikenne ihmisten asumistottumukset ruokahävikki julkiset hankinnat maatalous listaa voisi jatkaa vaikka miten

liikenteen ilmastotavoitteisiin niin koen että ne ovat kyllä varsin mittavat ja niitä ei pelkästään millään romutuspalkkiolla tai sähköautojen määrän kasvattamisella pystytä mitenkään hoitamaan jotta nämä liikenteeseen kohdistuvat tavoitteet ovat saavutettavissa me tarvitsemme jatkossa huomattavasti paljon enemmän investointeja joukkoliikenteeseen ja parempaan fyysiseen väyläverkkoon myöskään junaliikenne ei kestä taantuvaa kehitystä vaan vaatii lisäraiteita ja toimivia ratapihoja ja näistä valta ja vastuu on tässä talossa

puhemies perussuomalaiset näkevät että energia ja ilmastopolitiikan pitää tukea työllisyyttä ja talouskasvua eikä vain haitata niitä johdonmukainen kohtuuhintaiseen ja kotimaiseen energiaan tähtäävä energiapolitiikka tukee työllisyyttä talouskasvua kilpailukykyä ja ostovoimaa sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ministeri tiilikainen hallitusohjelmassa todetaan että teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia energiaunionin kehittämisen tavoitteena tulee olla kohtuuhintaisen ja kestävän energian saannin turvaaminen teollisuudelle ja kuluttajille onko tätä noudatettu sopimuksia allekirjoitettaessa

rouva puhemies täällä useassa puheenvuorossa on nostettu liikenne esille ja toden totta niin kuin ministeri tiilikainen totesi liikenne kuuluu siihen kolmeenkymmeneenyhdeksään prosenttiin taakanjakosopimuksen päästökaupan ulkopuoliseen sektioon jos me haluamme oikeasti liikenteen päästöjä vähentää niin kyllä meidän täytyy nyt jollakin tavalla ottaa nopeasti kantaa tähän koko ajan pahenevaan ongelmaan meille alkaa nyt euroopasta tulla lähinnä saksasta vanhoja dieselautoja ja niitten keski ikä on yhdeksän vuotta niitä tuli viime vuonna pakettiautoja ja henkilöautoja yhteensä edustaja taimela on on aivan oikeassa että vaikka me kuinka tuemme jossain määrin sähköautoja ja vähän muutakin kaasuautoja ja näin poispäin niin sillä ei matemaattisesti ole juuri merkitystä tämän ongelman kanssa mikä tulee nytten ulkomailta eli käytännössä suomi on vanhojen autojen hautausmaa se ei ole niitten ihmisten vika jotka tuovat mutta se on tämän talon vika kyllä meidän mahdollisimman pian pitäisi tehdä päätös

arvoisa puhemies tässä valiokunnan mietinnössä puhutaan hyvin muun muassa koulutuksesta ilmastokasvatuksesta sekä vientiyritysten kasvupotentiaalista esimerkiksi vaasan kaupungissa ollaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa kehitetty energiakoulutusstrategia jossa jo varhaiskasvatuksessa pyritään luomaan mielenkiintoa energia asioihin ilmastoasioihin mutta myös kansainväliseen kauppaan ja

tapaisia keskittymiä myös suomeen on myös ollut tavallaan sääli katsoa kuinka esimerkiksi jos miettii ammattikorkeakouluja erityisesti tekniikan alan koulutusta rangaistaan ja se on äärimmäisen tärkeätä näille ympäristöteknologiafirmoille siihenkin kannattaa kiinnittää huomiota
arvoisa rouva puhemies suomi on sitoutunut kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja sen tavoitteisiin ja kiitos hallitukselle konkreettisia toimenpiteitä on paljon käytännössä koko suomelle ehdotetusta päästövähennystavoitteesta liikennesektori vastaa yli puolesta ja se on iso haaste meille tulevaisuudessa paljon on toiveita että sähköautot ovat se ratkaisu mutta kyllä biopolttoaineita tarvitaan tässä siirrosvaiheessa ennen kuin päästään käytännössä kokonaan sähköautoiluun jotta näihin kansainvälisiin tavoitteisiin myöskin suomessa päästään tarvitaan kyllä kuntien ja yrityselämän isoa panosta meidän liikennepolitiikka asuntopolitiikka yhdyskuntasuunnittelu sekä asenteet käytännössä ihmisten asenteet ja koulutus ovat aivan avainasemassa elinkeinoelämältä toivon myöskin tulevaisuudessa entistä enemmän panostusta ilmastopolitiikka ilmastotavoitteet voivat olla myöskin mahdollisuuksia suomelle ja arvoisat ministerit mielellään kuulisi minkälaisia mahdollisuuksia te näette meidän yrityselämälle

edustaja torniainen puhui tuossa aivan oikein asenteista ongelma nimittäin usein on että ilmastotavoitteet alistetaan helposti toisille jopa vastakkaisille päämäärille yksi esimerkki on se tapa jolla viime syksyn satovahinkoja viljelijöille korvataan kaikki ovat samaa mieltä kahdenkymmenenviiden miljoonan euron korvaustarpeesta ikävä kyllä hallitus päätti korottaa maatilojen kevyen polttoöljyn valmisteveron palautusta

että viljan kuivaaminen on on vaatinut paljon enemmän energiaa viime vuonna kuin aikaisemmin mutta hallituksen esitys ei mitenkään huomioi sitä että jo viidesosa kuivureista käyttää polttoaineenaan haketta nämä bioenergian ja ja ympäristöystävällisyyden edelläkävijät eivät saa sitä tukea joka annetaan öljyn käytön lisääjille ja kun se on vielä vain yksi osa koko maatilan puu ja hakevoiman käytöstä osa sitä kestävää kehitystä johon maatila on halunnut sitoutua niin onko tässä teidän ministeriönne ministeri tiilikainen nyt sitten toiminut ristiriitaisesti
täällä on muutamia ympäristövaliokunnan jäseniä jotka eivät ole vielä saaneet puheenvuoroa ja ja olen priorisoinut heitä seuraavaksi edustaja maijala arvoisa
puhemies nämä ilmastoasiat pitää ottaa todella vakavasti tässä valtioneuvoston selonteossa sekä meidän ympäristövaliokunnan mietinnössä on otettu esille erittäin paljon hyviä asioita ja yritetään tehdä ja toteuttaa nämä itse otan esille pari asiaa ensinnäkin sen että suomessa meillä on puinen selkäranka meidän metsät viidessäkymmenessä vuodessa on metsien kasvu suomessa tuplaantunut me olemme tehneet huikean ja meillä pitäisi olla myöskin oikeus jollakin tavalla hyödyntää tämä työ mitä me

nyt kiitos ministeri tiilikaiselle näistä lulucf neuvotteluasioista siitä tuloksesta minkä minkä teit sen kanssa toisena otan esille

korkea osaaminen suomessa on myöskin mahdollisuus meillä on paljon tehty töitä tutkimusta energia alalla ja ja siellä on koulutusta tutkimusta tuotekehitystä elikkä nyt sitten kysynkin ministeriltä onko tiedossa lisää rahaa ja resursseja näitten tutkimusten tekemiseen

taakanjakosektorilla on melko korkea ja meillä pitää kyllä kaikki keinot käyttää siihen että näihin päästötavoitteisiin päästään täällä on puhuttu aivan oikein että liikenteen päästöt ovat viidenneksen ja ratkaisuna on esimerkiksi sähköautojen voimakas kasvattaminen ja sitten myös biopolttoaineiden osuus mutta haluan huomauttaa meitä kaikkia siitä että esimerkiksi yksi thaimaan lento edestakaisin

on myös syytä mainita se että meillä on valtava ruokahävikki eli vuosittain noin neljäsataa miljoonaa kiloa hävitetään hyvää ruokaa siinä kyllä sitä kasvatusta tarvitaan kodeissa ja kouluissa ja ja joka puolella että tämäkin asia tulisi

rouva puhemies kiitoksia puheenvuorosta vaikka kristillisdemokraateilla ei ympäristövaliokunnassa paikkaa ole se ei tarkoita sitä ettemme olisi kiinnostuneita ilmasto ja ympäristöpolitiikasta tässä valiokunnan mietinnössä on erittäin hyvin nostettu esille liikenne asuminen jätekuljetukset ja jätepoltto mutta maatalouden osio on minun mielestäni hivenen köykäinen elikkä tässä maatalousosiossa puhutaan maatalousmaasta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä ja sitten myöhemmin myöskin hiilen sitomisesta maaperään kuitenkin pitäisi maataloutta ajatella

rouva puhemies tavoitteet ovat tiukat ja politiikkatoimien tulee olla sen mukaisia kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta on aivan korkea aika aloittaa fossiilisten polttoaineiden käytön alasajo ja myös sitä kautta että aloitetaan fossiilisten polttoaineiden tukien eli selkeästi ympäristö ja ilmastohaitallisten tukien alasajo kysyisinkin ministereiltä kuulumisia hallituksen asettamasta yritystukityöryhmästä toimeksiantonahan tällä ryhmällä oli laatia energia ja ilmastostrategian tavoitteet huomioiva tiekartta tukiuudistukselle onkohan meillä nyt tulossa toivotun suuntainen uudistus tehostamaan ilmastotoimiamme entä miten suhtaudutte lentoliikenteen päästövähennyksiin ja niiden ottamiseen tarkempaan syyniin vaikkapa ruotsin mallin mukaan jos hiilineutraaliuden tavoitteemme ovat totiset ja ja kunnianhimoiset niin ne edellyttävät myös lentoliikenteen fossiilisten polttoaineiden alasajoa sitran mukaan ja kansallisen ilmastopaneelin mukaan vuoteen kaksituhattaneljäkymmentäviisi mennessä mitä näille tavoitteille tulisi teidän mielestänne tehdä

puhemies hallitus tekee erittäin monenlaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaikka hallitusta kunnianhimottomuudesta syytetään niin mielestäni nämä listaukset siitä mitä kaikkea tehdään eivät sitä todista kasvihuonepäästöt laskevat selvästi esimerkiksi liikenteen polttoaineiden sisältöä ja autokantaa muuttamalla kivihiilen käytöstä luovutaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tuontiöljyn käyttö puolitetaan ja siirrytään liikenteessä kuten täällä on todettu moneen kertaan vahvasti kohti sähköautoja kotimaista biokaasua ja uusiutuvia biopolttoaineita suositaan ja liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuutta tankilla nostetaan lisäksi tuetaan kotimaisia biojalostamoinvestointeja jotta voidaan varmistaa että suomessa liikutaan yhä useammin kotimaisella polttoaineella ja toivoisin vielä että kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä otetaan koko ajan huomioon tässä globaali näkökulma kun ilmastonmuutosta hillitään se on juuri niin vakava asia kuin täällä on jo moneen kertaan salissa sanottu

puhemies ilmastonmuutos on varmaan yksi suurimpia haasteita koko maapallolla mitä meillä on kohdattavana tuossa mietin muutamaa asiaa edustaja immonen otti puheeksi kilpailukyvyn ja monet muut asiat tämä on koko maapalloa koskettava ja euroopan unioni tekee osansa pariisin ilmastosopimuksen kanssa mutta siitä huolimatta minulle jää semmoinen tunne että ne jotka ovat tehneet huonosti saavat edelleen tehdä huonosti ja heille jotka ovat tehneet hyvin annetaan vielä enemmän taakkaa suomen

miljoonaa ihmistä vuodessa ja ja vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä väestö on kasvanut yhdellä miljardilla niin jotenkin tuntuu siltä että miten me näillä ohjelmilla euroopassa ja suomessa muutamme ja käännämme sen suunnan onko teillä ministeri mitään ajatuksia tähän

toimenpiteitä ei ole mutta jos tekoja tehdään ajoissa niin on se helpompaa ja halvempaa kuin voimakkaaseen lämpenemiseen sopeutuminen ja suomalaisten päästöt ovat maailman mittakaavassa isot joten meidän vastuumme päästövähennyksistä on myös iso meidän teknologinen taso ja sopeutumiskyky ja kyky tehdä päästövähennyksiä ovat myös teknologian kehityksen ja yhteiskunnan kehityksen näkökulmasta hyvät me voimme olla johtajia euroopassa päästövähennysten tekemisessä

vaikeampaa myös lentoliikenteen on pakko muuttua kysyisinkin ministeriltä voitaisiinko finnairin kanssa yhdessä lähteä kehittämään vähäpäästöisempää lentoliikennettä esimerkiksi biopolttoaineiden kautta

puhemies on hyvin tärkeää että näitä ilmastotoimenpiteitä jalkautetaan ja että suomi on uskottava niiden toteuttamisessa ja ja tässä on jo monia hyviä asioita nostettu esiin kuten puurakentaminen monia näitä joissa voidaan tehdä tänä päivänä paljon enemmän mutta olisin kaivannut vähän sellaista kansallista vaikuttamisohjelmaa tähän kansainväliseen puoleen

millä tavalla tätä kansainvälistä vaikuttamista kytketään tähän meidän omaan ohjelmaamme
otetaan vielä neljä vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministerit vastaavat ja nämä neljä ovat edustajat reijonen suutari huhtasaari ja hassi
arvoisa rouva puhemies täällä on kannettu huolta siitä miten hiilinielun käy jos hakkuut kasvavat kymmenen miljoonaa kuutiota vuodessa minun mielestäni tämä huoli on aiheeton hiilinielu ei pienene jos metsät uudistetaan ja hoidetaan kunnolla niin kuin se tulee tehdä toinen iso asia on se että

pitäisi saada ihan oikeasti vauhtia se on edistynyt varsin hyvin se sitoo hiiltä tuon esimerkkinä sen että joensuuhun rakennettava neljätoista kerroksinen puukerrostalo käyttää puuta neljätuhatta kuutiometriä koko se neljätoista kerrosta se on noin viisitoista hehtaaria aukkoa varsin vähän eli on äärettömän tärkeätä että me saamme tämän puurakentamisen osalta normistoja vietyä eteenpäin niin kuin täällä aikaisemmin todettiin palomääräysten osalta mutta myös muitten normistojen osalta tänä päivänä puurakentaminen on noin kymmenen prosenttia kalliimpaa ja suunnittelu maksaa enempi kuin betonirakenteisissa mutta varmaan asiat edistyvät

arvoisa puhemies me todellakin tarvitsemme tekoja ilmastotekoja ja ehdottaisin kun tässä on ministeri bernerkin paikalla että rata kokemäelle se on jo tulossa forssan kautta helsinkiin semmoinen suora junaratayhteys olisi erittäin tärkeä saada tässä kävi nyt näin että eu otti päästötavoitteen pariisin ilmastosopimuksessa ja nakitti sen suomelle kivihiilen osuus sähkön tuotannossa puola yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia bulgaria yhdeksänkymmentä prosenttia romania yhdeksänkymmentä prosenttia ja suomi kuusi pilkku seitsemän prosenttia eu päästöjen vähentämistavoitteet puola seitsemän prosenttia romania kaksi prosenttia ja bulgaria nolla eli vähiten kivihiiltä käyttävälle suomelle kolmenkymmenenyhdeksän prosentin päästövähennystavoite miksi suomi ei ollut kunnianhimoisempi ja vaatinut esimerkiksi että koheesiorahastosta mihin menee kahdeksankymmentäneljä miljardia euroa olisi korvamerkitty että suomi olisi voinut mennä sinne puolaan antamaan cleantech osaamista

arvoisa puhemies kiitos kollegoille monista erittäin hyvistä puheenvuoroista haluaisin kuitenkin huomauttaa että kun verrataan suomea ilmastonmuutoksen aiheuttajana eu kokonaisuudessa niin pitää muistaa se että vaikka meillä on monet asiat hyvin ja monet asiat paremmin kuin monessa muussa maassa niin silti kuitenkin meidän päästöt henkeä kohti ovat niukin naukin eu maiden siinä suuremmassa puoliskossa eikä siinä puhtaammassa puoliskossa mutta oikeastaan pyysin vielä vastauspuheenvuoroa kommentoidakseni liikenneasioita joita moni kollega on hyvin ansiokkaasti käsitellyt olisi hyvin kiinnostavaa kuulla enemmän siitä hallitus näkee uudentyyppisen liikenneajattelun roolin ilmastonmuutoksen hillinnässä liikennepalveluna uudentyyppisen kevyen liikenteen ja minkälaisia ohjaustoimia hallitus esimerkiksi kunnille suunnittelee jotta joukkoliikenteen osuus paranisi ja pyöräilyolosuhteet paranisivat
nyt tähän kaksi ministeripuheenvuoroa voi esittää paikalta tiilikainen ensin enintään kolme minuuttia samoin berner olkaa hyvä sen jälkeen otetaan lyhyt debatti vielä mutta sitten mennään puhujalistalle
arvoisa puhemies kiitos monista kommenteista niitä on mahdotonta käytettävissä olevan ajan puitteissa yksitellen ruotia joten muutama aihepiiri jotka toistuivat täällä ensinnäkin suomen rooli kansainvälisen ilmastopolitiikan saralla sanoisin että se ei ole koskaan ollut niin vahva kuin se on tällä hetkellä meidän vaikutuksemme eun kaksituhattakolmekymmentä ilmastopäätöksiin kaikilla sektoreilla niin päästökaupassa sen ulkopuolella kuin täällä lulucfssä ja vielä sitten uudistuvan energian kestävyyskriteereihin meidän kädenjälkemme näkyy siellä olimme vahvasti viemässä eteenpäin pariisin ilmastosopimusta ja siihen sisältyviä pitkän aikavälin tavoitteita ja sen jälkeenkin olemme olleet perustamassa tätä irti kivihiilestä koalitiota olemme kollega bernerin kanssa eu komission suuntaan liikenteen päästövähennystoimista kirjelmöineet useita kertoja haluamme niitä tiukentaa eun laajuisesti

miten se voisi olla paremmin ohjaava kohti pienempiä päästöjä ja paremmin palkitseva hyvästä työstä oikeastaan vastausta ei tule se suojaa riittävällä tavalla hyvän teknologian teollisuutta ja kun edustaja huhtasaari viittasi että eri maissa hiilellä tuotetaan sitten enemmän energiaa edustaja huhtasaari puolan bulgarian ja suomen energiantuotannon päästöjä ohjataan täsmälleen samalla työkalulla nimeltä eun päästökauppa mitä sitten tulee näihin mahdollisuuksiin mitä moni edustaja nosti niin se on toden totta että meillä on mahdollisuuksia tällä saralla puurakentaminen täällä kotimaassa miksei myös vientiä ajatellen mutta oikeastaan pariisin sopimus luo vuosikymmeniksi näkymän siitä että uusiutuvan energian teknologioita energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ylipäänsä kaikissa vaikkapa teollisissa prosesseissa päästöjen vähentämistä palvelevia

sitten myös valtiovalta voi omilla tutkimus ja kehityspanoksillaan näitä tukea liikenteen päästöistä mihin varmaan ministerikollega berner tarkemmin vastaa totean vain sen että ylivoimaisesti se nopein ja merkittävin on sekoitevelvoite uusiutuvilla polttoaineilla pitkällä tähtäimellä kyllä sähkö tulee biokaasu lisääntyy mutta silloin meillä on todellakin niin kuin täällä moni edustaja totesi lentoliikenteessä tai raskaassa liikenteessä vielä biopolttoaineitten tarvetta kaiken kaikkiaan hyvät hyvät edustajakollegat tuntuu että meillä on hyvin vahva ja yhteinen näkemys viedä suomea

kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies liikenteen osalta puhutaan käytännössä kolmesta kokonaisuudesta puhutaan liikennejärjestelmän energiatehokkuudesta jota itse pidämme ministeriössä hyvin keskeisenä tähän kokonaisuuteen liittyy nimenomaan kehittäminen joukkoliikennepalveluiden edistäminen kävelyn ja pyöräilyn ohjelman vieminen ja tästä meillä on tulossa valtioneuvoston periaatepäätös maaliskuun aikana sitra on myös todennut että digitalisaatio ja siihen liittyvät hyödyt tulevat olemaan keskeisin keino jolla vaikutamme pitkäjänteisesti liikenteen päästöjen vähentämiseen toinen suuri kokonaisuus liittyy ajoneuvojen energiatehokkuuteen tässä meidän aivan keskeisin haaste suomessa on autokannan uusiutuminen ja se että liikenne saadaan aidosti sähköistettyä tässä ehkä keskeinen asia on kuitenkin se että autoteollisuus saa sähköisten ajoneuvojen hintaa alaspäin romupalkkio on tämmöinen lyhyen tähtäimen nopea toimi se on tuottanut kaksituhattakolmesataakuusikymmentäseitsemän uutta ajoneuvoa nyt tämän vuoden puolella uusiutuvat polttoaineet ovat se kolmas kokonaisuus joka on ennen kaikkea juuri nyt tässä hetkessä nopeaa tointa mahdollistava mutta on ihan selvää että meidän on on yhdessä mietittävä se miten liikenteen osalta päästöjä vähennetään vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeisenä aikana aina vuoteen kaksituhattaviisikymmentä ja silloin meidän keskeiset toimet ja miten me huolehdimme siitä että liikenne olisi täysin päästötöntä viimeistään kaksituhattaviisikymmentä kaupunkien rooli on tässä keskeinen ja kaupungeilla tuleekin olla kunnianhimoisempi rooli liikenteen päästöjen vähentämisen osalta kuten edustaja uotila toi esille parlamentaarisessa liikenneverkon rahoitustarvetta arvioivassa työryhmässä todettiin että nykyiset toimet eivät ole riittäviä tarvitaan laaja keinovalikoima jossa pystytään katsomaan myös veromuutoksia sääntelyä ja muita keinoja joilla voidaan synnyttää lisää toimia määrärahoja tarvittaisiin myöskin enemmän mutta ennen kaikkea pitäisi myös uskaltaa pohtia liikenteeseen kohdistuvaa verotusta jota tulisi kehittää entistä enemmän päästöperusteiseksi ja meidän täytyisi päästä omistamisen verottamisesta käytöstä maksamiseen tämä vaikuttaisi myöskin siihen että meillä ei tulisi taas sitten uutta

ja suomessa on selvitetty mahdollisuuksia biopolttoaineiden kustannuslisän kattamisesta vapaaehtoisin toimin tältä osin varmasti tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä kiitos
otetaan tähän lyhyt debatti ja viisi debattipuheenvuoroa myllykoski hoskonen vartia tanus ja elomaa edustaja myllykoski olkaa hyvä ja sitten mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies en debattipuheenvuorossani tartu puurakentamiseen sillä edustajat adlercreutz ja modig pitivät niin erinomaiset puheenvuorot mutta arvoisa puhemies liikenteen päästötavoitteet ovat haaste ja kysynkin olisiko uusille työmatkaliikennettä koskeville innovaatioille esimerkiksi nyt korvaamme verotuksen kautta oman auton käyttöä työmatkoilla olisiko mahdollista että siirtyisimmekin korvaamaan niistä luopuvia henkilöitä jotka esimerkiksi siirtyvät kimppakyyteihin eli tuettaisiin sitä omasta autosta luopumista miksi ihmeessä tukea kuluttamista kun voisimme tukea kuluttamattomuutta

rouva puhemies on aivan erinomaista että kiinnitämme ilmastopolitiikkaan näin vahvaa huomiota kuitenkin tässä keskustelussa on aika huolestuttavaa se että metsistä taas aletaan kertoa sellaisia asioita mitkä eivät pidä paikkaansa edustaja adlercreutz omassa puheenvuorossaan mainitsi että meillä miten se voisi olla mahdollista kun valtakunnan metsien kasvu on tällä hetkellä inventointitulosten mukaan ylittänyt jo satakymmentä miljoonaa mottia ja kasvu ei kun kiihtyy kun saamme harvennushakkuita tehtyä niin kuin nyt kuitupuuta markkinoille se lisää metsien kasvua satakolmetoista miljoonaa on nyt menossa olevan tarkastusinventoinnin mukainen kasvutilanne tällä hetkellä hakkaamme seitsemänkymmentä miljoonaa mottia noin neljänkymmenen miljoonan motin vuotuinen limiitti eli kun kasvu on suurempi kuin käyttö niin sehän on selvää että se hiilinielu kasvaa joka vuosi ja toinen juttu hiilivarastokin kasvaa koko ajan meillä ovat itsenäisyytemme aikana sekä kasvu että hiilivarasto kaksinkertaistuneet molemmat elikkä tällaista puhetta että me mustamaalaamme omia mahdollisuuksiamme en millään pysty ymmärtämään

me sillä aikavälillä tietenkin pitkälläkin tähtäimellä teemme sille hakkuumäärälle tai sille kasvavalle puumateriaalille jonka metsistämme otamme

arvoisa rouva puhemies kun synnytämme ilmastopäästöjä joudutamme ilmastonmuutosta joka tulee aiheuttamaan kustannuksia toisin sanoen meillä on järjestelmä jossa voi aiheuttaa vahinkoa joka synnyttää kustannuksia toisille kyseessä on markkinahäiriö markkinatalouden ei tule toimia niin että voi tehdä jotain jossa muut maksavat jos se synnyttää kustannuksia minun arvomaailmaani ei mahdu se että tätä pidetään oikeudenmukaisena no asia on hankalasti korjattavissa mutta yksi ehdotusajatus jos päästökauppajärjestelmästä poistuu päästöoikeuksia niin päästöt tosiasiassa konkreettisesti myös vähenevät voisiko valtio tarjota palvelun jonka kautta täysin markkinahintaan omakustannehintaan voisi ostaa päästöoikeuksia pois ja sitä kautta hyvittää sen vahingon jonka on itse synnyttänyt tai jos ei niin muita palveluja joissa esimerkiksi kasvatetaan metsää joka sitoo sen verran hiiltä mitä eri tahot ovat aiheuttaneet päästöjä niin kuluttajien osalta kuin myös niiden yritysten osalta jotka eivät ole näiden

mielestäni autojen romutuspalkkiota tulisi harkita myös sähköavusteisten polkupyörien julkisen liikenteen matkalippujen ja yhteiskäyttöautopalvelujen hankintatukena panostukset sähköisen liikenteen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön edistämiseen voisivat olla vielä voimakkaampia potentiaalia biokaasutuotannon kasvattamiseen on huomattavasti enemmän kuin selonteossa mainitaan esimerkiksi investointituilla asemien rakentaminen voisi edistää huomattavasti kaasuautojen käyttöä olisinkin kysynyt ministereiltä onko näille alueille suunniteltu muutoksia

ilmastopolitiikan suunnitelmissa eussa on päästövähennystavoite joka on vähintään kolmekymmentäyhdeksän prosenttia verrattuna vuoden yhdeksänkymmentä päästötasoon ilmastopolitiikan sektori on tärkeä maallemme ja ja koko maapallolle se on aivan kiistaton asia luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastopolitiikan tavoitteet eivät saa kasautua vain osalle maista taakanjaon pitää olla tasapuolista vastalauseessaan perussuomalaiset kiinnittävät huomiota teollisuuden työpaikkojen säilymiseen ja suomalaisten yritysten mahdollisuuteen tasaväkisesti kilpailla maailmanmarkkinoilla metsä ja ja maatalous ovat nyt jo vaikeuksissa ja kysyisinkin ministeri tiilikaiselta kuinka tästä eteenpäin yksityisautoilu se on varmasti todellisuutta myös tulevaisuudessa me olemme pit kien matkojen maa mutta se viesti minkä haluaisin ministerien eteenpäin on miksi strasbourgiin mennään pitämään kerran kuukaudessa se eu kokous eikö se ole ilmastopolitiikkaa

rouva puhemies tässä on monessa puheenvuorossa kuten elomaan ja laura

vähän niin kuin filosofinen kysymys että pitääkö suomen olla kärjessä vai eikö suomen pidä olla kärjessä

kysymys on ihan hyvä ja tässä on vähän ristiriitaista tietoa tietoa tutkijoiltakin kun toisaalta sanotaan että kiristynyt ympäristöohjaus voi lisätä yritysten voittoja mutta on toki yrityksiä joilta se saattaa viedä koko bisneksen alta pois sitten meillä on suomessa alueita kuten esimerkiksi edustaja strand on vaasan seudulta missä taitaa olla noin kolmetoistatuhatta ihmistä energiaklusterilla eli kysymys ministeri tiilikaiselle miten näette kannattaako suomen olla kärjessä ihan jo sen takia että yrityksille syntyy kehitysedellytyksiä vientiä tulevaisuutta vai onko parempi mennä siilipuolustukseen ja jarruttaa kaikkea kehitystä ja katsoa että muut hoitavat asian
puhujalistalle ja myönnän vielä ministeri tiilikaiselle puheenvuoron keskustelun loppupuolella kun tämähän loppuu tässä vaiheessa viisitoista piste kolmekymmentä jatkamme sitten myöhemmin mutta tässä vaiheessa siis edustaja halmeenpää jatkaa puhujalistalla olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies ilmastopolitiikan perimmäinen tavoite on ilmaston lämpenemistä kiihdyttävien kokonaispäästöjen saaminen nollaan ilmastopolitiikan keskipitkän tai minkään aikaskaalan mukainen tavoite ei ole tehdä kompromisseja jotta saastuttavaa toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisimman pitkään tavoite on ilmakehän lämpenemisen pysäyttäminen ja kiirekin on jotta maailman maat pysyisivät vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeistä aikaa koskevan pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa ja jotta maapallon keskilämpötilan nousu saadaan rajoitettua maksimissaan yhteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan mikään keskinkertainen ei riitä kuten ministeri tiilikainenkin on ansiokkaasti ilmaissut taistelu ilmaston lämpenemisestä voitetaan tai hävitään kunnissa ja kaupungeissa rakentamisen kulutuksen liikkumisen ja arjen ratkaisujen rooli ilmastotoimissa on merkittävä valtion tehtävä on ohjata ja myös velvoittaa koko yhteiskuntaa koko julkista sektoria ja elinkeinoelämää tehokkaisiin ilmastotoimiin meidän pitää sopeutua uuteen normaaliin keksiä parhaat keinot järjestää yhteiskunta sellaisiin uomiin ilmastonmuutoksen torjunnan ja samalla kestävän ja kannattavan elinkeinotoiminnan tavoittelemamme hiilineutraalius tarkoittaa sekä päästöjen nopeaa vähentämistä että hiilinielujen ylläpitoa ja vahvistamista ei heikentämistä arvoisa puhemies hallitusta ministeri tiilikaista ja ministeri berneriä tulee kiittää kaikista toimista joilla päästövähennyksiin tähdätään paljon hyvää on saatu työstettyä näkemyksemme eroavat silti jonkin verran ilmastonmuutostaistelun vakavuudesta tai ainakin aikataulusta ja toimien vaikuttavuudesta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma suomen päästövähennyksistä toteuttaa tämänhetkiset tavoitteet sanoisinko rimaa hipoen mutta tiedämme jo nyt että rimaa on vielä nostettava paine tavoitteiden tiukentamiseen on tullut esiin sekä asiantuntijoiden että euroopan unionin taholta suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentäviisi prosenttia vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä mutta eduskunnan alaisen sitran mukaan suomen ja eun ilmastotavoitteet eivät nykyisellään riitä täyttämään pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja lämpenemisen pysäyttämistä yhteen asteeseen suomen pitäisi sitran laskujen mukaan vähentää päästöjään jopa satakolmekymmentä viiva sataviisikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä tähän tarvittaisiin myös metsitystä maatalouden hiilen sidontaa maaperään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointiakin myös ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijoista koostuva kansallinen ilmastopaneelimme on suuntaa antavassa arviossaan esittänyt tiukat linjat suomen ilmastopolitiikasta tavoitetasoon arvoisa puhemies jos ja kun suomi mielii hiilineutraaliksi tosissaan meidän pitää onnistua kiristämään politiikkatoimemme vastaamaan tätä tiukkaa tavoitetta oikeassa aikataulussa tavoite on maapallon ilmakehän lämpenemisen pysäyttäminen turvarajan mukaisiin lukemiin ja se on välttämätön edellytys koko suomelle koko maailmalle meille ja meidän lapsillemme tässä vaaditaan nyt nopeasti kiristyvää tiukka nuttura linjaa ei meillä ole varaa löysäilyyn

arvoisa puhemies kuten on jo todettu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa on hyviä toimenpiteitä valitettavasti nämä toimet eivät kuitenkaan riitä ja päästötavoitteita tullaan todennäköisesti vielä kiristämään

arvoisa puhemies kaisussa olennaista on asuminen liikenne ja ruoka ne muodostavat suuren osan päästöistämme ja niissä on paljon tehtävää ilmastopaneelin professori ollikainen on todennut että henkilöautoliikenteen pitäisi olla täysin sähköinen jo kaksituhattaneljäkymmentä siihen on kaksikymmentäkaksi vuotta aikaa verrattakoon että mm on aikaa taaksepäin kaksikymmentäkolme vuotta muutoksen on siis oltava nopea mutta muutos ei ole mahdoton ei yhdeksänkymmentäviisi ollut älykännyköitäkään ja nyt ne ovat kaikkien taskussa tarvitaan siis kunnianhimoisempia tavoitteita ja kannusteita liikenteen nopeaan sähköistämiseen liikenteen sähköinen murros antaa myös hyvän mahdollisuuden kehittää älyliikennettä jossa liikenne saadaan tehokkaammaksi turvallisemmaksi ja samalla ympäristöystävällisemmäksi myös raskaan liikenteen ja hyötyliikenteen on muututtava ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole siellä varteenotettava vaihtoehto joten katse kääntyy erityisesti kaasuun vetyyn ja biopolttoaineisiin näiden kehittämiseksi tulisi harkita vero ohjausta kannusteita ja kehittämishankkeita myös lentoliikenne tarvitsee muutosta ei voi olla vain kuluttajien vastuulla tehdä viisaita valintoja vaan lentoliikenteen päästöjen taittamiseksi tarvitaan normi ja vero ohjausta

rakennusteollisuuden kanssa rakentamisen päästöjen minimoimiseksi ja tässä puurakentaminen on yksi mahdollisuus suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan asu uusissa rakennuksissa vaan vanhoissa tarvitaan siis vanhan asuntokannan muuttamista vähäpäästöisemmäksi esimerkiksi öljylämmityksestä on pyrittävä luopumaan ja luopuminen tarvitsee kannusteita ja tukea ilma ja maalämpöpumppujen asentamista tulee vauhdittaa vanhojen kerrostalojen energiatehokkuutta voidaan parantaa paljon esimerkiksi ikkunaremonteilla ja poistoilman lämmön talteenotolla tarvitaan kuitenkin kannusteita voitaisiin esimerkiksi sallia kotitalousvähennyksen käyttö asunto osakeyhtiöiden energiaremonteissa olen tehnyt aiheesta lakialoitteen arvoisa puhemies myös syömistottumuksissamme on paljon korjattavaa suomalaiset syövät kaksi kertaa enemmän lihaa kuin kuusikymmentä luvulla keskimääräisesti suomalainen syö lihaa kahdeksankymmentä kiloa vuodessa kun kuusikymmentä luvulla se oli vielä neljäkymmentä kiloa lihan kulutuksen varsinkin punaisen lihan on vähennyttävä sillä lihantuotanto on merkittävä päästöjen lähde lihan kulutuksen kohtuullistaminen olisi myös kansanterveyden etu on siis kannustettava ihmisiä tekemään ilmastoystävällisiä terveitä valintoja mutta vastuuta ei voi kokonaan sysätä kuluttajille maataloustukia pitäisi suunnata ilmastoystävälliseen ruokaan tulisi kehittää ilmastovaikutuksista kertovia pakkausmerkintöjä ja tulevaisuudessa tulisi harkita päästöperusteista verotusta

arvoisa rouva puhemies kuten edellä tässä debatin yhteydessä toinkin esiin tämä käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä sisältää paljon hyvää ja asioita jotka on helppo allekirjoittaa mutta samalla sen voidaan nähdä myös monin tavoin olevan haasteellinen ja jossain määrin jopa ongelmallinen perussuomalaisten mielestä harjoitetun ilmastopolitiikan keskeisenä tavoitteena on oltava se ettei liian kunnianhimoisilla kansallisilla ja kansainvälisillä päästövähennystavoitteilla vaikeuteta esimerkiksi suomalaisten yritysten tai vaikkapa metsätalousalan toimintaa maassamme kiristyksiä on todennäköisesti luvassa päästörajojen muodossa tulevaisuudessa yhä tiukempina eu tasolla ja kansainvälisesti me taas emme halua perusteettomasti hankaloittaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat taata suomalaisen teollisuuden ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn myös tulevina vuosina energia ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toimeenpano uhkaa luoda väistämättä lisäkustannuksia jotka vaikuttavat kansalliseen kilpailukykyymme kielteisesti mikäli emme suomessa valmista tuotteita kansainvälisille markkinoille ne tehdään jossain muualla mikä vaikuttaa olennaisesti maamme työpaikkoihin huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen sen lisäksi että tämän seurauksena menetämme kansantaloudellisia hyötyjä vastuu ympäristöasioista jää hyvin pitkälti niille maille jotka hoitavat jo tällä hetkellä ympäristö ja ilmastoasioita meitä huonommin voisikin sanoa että suomalainen työ on todellinen ekoteko emme saa ajatella että pois silmistä pois mielestä suomalaista työtä on syytä puolustaa voi hyvällä omallatunnolla puolustaa perussuomalaiset haluavat painottaa sitä etteivät energia ja ilmastopolitiikan ohjauskeinot ole pelkästään lainsäädännöllisiä eivätkä täten saa tehdä ilmastopolitiikan suunnittelusta entistä sekavampaa on myös erityisen tärkeää pitää huolta siitä että erilaisia ilmastopolitiikkaan liittyviä muutoksia tehtäessä emme vaaranna suomen riittävää riittävää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta suomen maantieteellinen sijainti on haastava ja se täytyy ottaa huomioon myös poliittisessa päätöksenteossa perussuomalaisten mielestä suomen ei siis tule asettaa liian kunnianhimoisia ilmastopoliittisia tavoitteita vaikka toki pidämme ilmastopolitiikan sektoria tärkeänä arvoisa puhemies perussuomalaisten valiokuntaryhmä jättikin näihin edellä mainittuihin näkökulmiin viitaten ympäristövaliokunnassa selonteon käsittelyn yhteydessä vastalauseen joten esitänkin ja ehdotammekin että selonteon johdosta hyväksytään seuraavat kannanotot eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ilmasto ja energiapolitiikan toimenpiteitä ja tavoitteita tavalla joka ottaa maksimaalisesti huomioon sekä että kotimaan joustovarat ilman turhaa sääntelyä

toimintaympäristössä maamme teollisuuden työpaikkoihin sekä maamme huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen yritysten toiminta ja investointiympäristön pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus huomioiden

arvoisa rouva puhemies suomen osuus maailman päästöistä on noin kuusitoista promillea ja jos pariisin ilmastokokouksen tavoitteet toteutuvat niin suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä pienenee vajaat seitsemän promillea tällä hetkellä suomen hiilidioksidikokonaispäästöt ovat noin viisikymmentäviisi miljoonaa tonnia koko maailman kolmestakymmenestäkolmesta miljardista tonnista käsittelyssämme on nyt ensimmäinen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma suunnitelma on osa suomen ilmastolain määrittelemää suunnittelujärjestelmää määrittelemää suunnittelujärjestelmää jolla varmistetaan ilmastopolitiikan johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys nyt laaditun suunnitelman tavoitteena on esittää ne päästövähennystoimet joilla tulisi vähentää kasvihuonepäästöjä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla suunnitelman laatiminen onkin järkevää jotta esimerkiksi yrityksille muodostuu kuva siitä mihin päästövähennystoimet ollaan todennäköisesti suuntaamassa ja siten voidaan hahmotella miten ne vaikuttavat yritystoimintaan pidemmällä aikavälillä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa lakiin koottaisiin henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset puolustusvoimien toimivaltuuksia koskevista laeista esitykseen sisältyvät ehdotukset tiettyjen liitännäislakien muuttamisesta joissa olevat henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset siirrettäisiin uuteen lakiin lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta esitys liittyy tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen jonka taustalla on euroopan unionin tietosuojaa koskeva sääntely eun tietosuoja asetusta ja rikosasioiden tietosuojadirektiiviä sovelletaan toukokuusta kaksituhattakahdeksantoista alkaen ja niillä on tarkoitus korvata nykyään sovellettava yleinen henkilötietolaki puolustusvoimia koskevien tietosuojasäännösten kokoaminen yhteen lakiin mahdollistaisi sen että puolustusvoimissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä säädetään nykyaikaisesti ja kattavasti tietojenkäsittelyn elinkaarimallin mukaisesti

tullin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on jo vuosia säädetty erillisissä henkilötietolaeissa rekisterinpito keskitettäisiin pääesikunnalle joka vastaisi siitä että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti pääesikunnassa toimisi itsenäinen tietosuojavastaava jonka tehtävänä on neuvoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa ja valvoa organisaation sisällä käsittelyn lainmukaisuutta uuden lain myötä saataisiin myös joustavampi sääntelytekniikka joka sopeutuisi paremmin käsittelytarpeiden muutoksiin viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskevat pykälät päivitettäisiin kokonaisuudessaan useita tiedonvaihtosäännöksissä ilmenneitä aukkoja paikattaisiin ja näin ylipäätään byrokratiaa pyritään karsimaan esimerkiksi poliisi voisi saada passihakemusten yhteydessä tiedon asevelvolli suuden suorittamisesta sähköisesti puolustusvoimilta myös oppilaitokset voisivat saada sähköisesti tiedon varusmiespalveluksen suorittamisesta puolustusvoimat saisi varusmiespalvelukseen saapuvien terveydentilaa koskevat tiedot nykyistä aiemmin ja nykyistä kattavammin tehokkaalla ennakkoseulonnalla voidaan vähentää palveluksen keskeyttämisten määrää ja siten myös saavuttaa säästöjä arvoisa puhemies ehdotetussa laissa säädettäisiin ensimmäistä kertaa sotilastiedusteluun liittyvästä henkilötietojen käsittelystä henkilötietolailla ei luoda minkäänlaisia tiedonhankinnan toimivaltuuksia kyse on vain hankitun tiedon käsittelyä koskevista säännöistä tiedonhankinnalle on oltava muusta laista seuraava toimivaltuus sotilastiedustelun henkilötiedot talletettaisiin sotilastiedustelurekisteriin lähtökohtana on että vain tehtävien hoitamisen kannalta merkitykselliseksi todettua tietoa saa tallettaa rekisteriin tiedustelutehtävien yhteydessä saatua tietoa jonka merkityksellisyyttä ei voida välittömästi määrittää saisi kuitenkin tallettaa väliaikaisesti kuudeksi kuukaudeksi rekisteriin sen merkityksellisyyden selvittämiseksi tiedustelutietoa saisi luovuttaa ulkomaille vain tiukoin ehdoin edellytyksenä on että luovuttaminen on välttämätöntä kansallisen turvallisuuden tai rikosten ennalta estämisen ja paljastamisen varmistamiseksi sotilastiedustelu on pitkäjänteistä toimintaa minkä vuoksi henkilötietoja saisi säilyttää rekisterissä viidenkymmenen vuoden ajan tietojen tarpeellisuutta olisi kuitenkin arvioitava viiden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistettava välittömästi rekisteröity ei voisi itse tarkistaa mitä tietoja sotilastiedustelu hänestä käsittelee mutta kuka tahansa voi pyytää tietosuojavaltuutettua tarkistamaan että hänen tietojaan käsitellään lainmukaisesti välillinen tietosuojavaltuutetun kautta tapahtuva tarkastusoikeus siten turvaa rekisteröityjen oikeuksien ja yksityisyydensuojan

puhemies puolustusvoimia koskien ei ole tällä hetkellä keskitettyä lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä vaan aihetta koskevat erityissäännökset on hajautettu useisiin eri lakeihin tämä ei ole kovin järkevää koska säännökset ovat osittain tarpeettoman hajanaisia ja epäyhtenäisiä lisäksi kaikkeen puolustusvoimien suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietenkin yleisen henkilötietolain säännöksiä säännösten hajauttaminen useisiin eri lakeihin on johtanut myös siihen että samoja tai lähes samoja säännöksiä on tarpeen toistaa eri henkilörekisterien osalta useissa eri laeissa puolustushallinnossa onkin jo pitkään harkittu säännösten keskittämistä yhteen lakiin vastaavasti kuin muun muassa poliisin rajavartiolaitoksen tullin ja rikosseuraamuslaitoksen suorittaman henkilötietojen käsittelyn osalta on hyvä että tämä keskittäminen viimeinkin tehdään toivottavasti sääntelytapa on jatkossa joustava ja yksityiskohtaisten luetteloiden pitäminen on ajan tasalla puolustusvoimien harjoittamasta sotilastiedustelusta sekä sen yhteydessä suoritettavasta henkilötietojen käsittelystä ei ole ymmärtääkseni tällä hetkellä lainkaan voimassa olevaa sääntelyä ja mielestäni siitä olisi syytä säätää lailla arvoisa puhemies esityksen tavoitteena on muun muassa varmistaa että henkilötietojen suojasta puolustusvoimien toiminnassa säädetään asianmukaisesti ja perustuslain vaatimukset täyttävällä tavalla tietosuojalainsäädäntöä koskevan kokonaisuudistuksen jälkeen

arvoisa puhemies ihan vielä lyhyesti tästä esityksestä

suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen esitykseen sisältyy ehdotus vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain muuttamiseksi näin tehden yhdenmukaistettaisiin maanpuolustuskoulutusyhdistystä velvoittava henkilötietosääntely puolustusvoimia koskevan sääntelyn kanssa ja varmistettaisiin samalla sujuva tiedonvaihto puolustusvoimien ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kesken maanpuolustuskoulutusyhdistyksen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin lisäksi yleistä tietosuoja asetusta ja ehdotettua yleistä tietosuojalakia

hetkellä puolustusvoimilla ei ole siis keskitettyä lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelystä vaan aihetta koskevat erityissäännökset on hajautettu useisiin eri lakeihin näin ollen väärin ymmärtäminen ja väärin soveltaminen on riskialtista sama koskee mpk yhdistystä arvoisa puhemies

poliisilla rajavartiolaitoksella ja tullilla sekä rikosseuraamusvirastolla on jo käytössä yksi henkilötietolaki samankaltaiseen lakiin pyritään tässä ja mielestäni tämä on tarpeellinen ja kannatan näin ollen hallituksen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies kyseessä on lakipaketti jonka kakkososa on nyt käsittelyssä tämä on kolmiosainen elikkä ykkösosa on tullut aikaisemmin kakkososa nyt kolmososa on tulossa tämä on tämän kakkososan mietintö käyn jonkin verran läpi näitä tiivistetysti mitä tässä on käsitelty luonnollisestikaan näin paksua mietintöä en esittele kokonaisuudessaan ja niinpä päädyttiin hyvinkin suppeaan esittelymalliin

tässä on monelta osin oikeastaan byrokratian purkua harrastettu ja se on ehkä se

punainen lanka mikä tässä on on mukana tässä on ollut asioita eri osista muun muassa koulutuksesta ammattipätevyyksistä niin tieliikenteen kuin rautatieliikenteenkin osalta käsiteltyinä

tätä on zoomattu sitten tulevaisuuteen mikä on se suurin tarve tarve ja näkymä mitä mitä meidän tulee tulee katsoa tässä on katsottu erinäköisiä yksityiskohtia muun muassa esteettömyyksiä

näihin asioihin mutta myös sitä ollaan koko ajan korostettu että koska on iso paketti kyseessä niin seurantaa on on harrastettava hyvinkin tarkkaan se mikä nousee kuitenkin esille koko valiokunnan tasolla ja varmasti tässä salikeskustelussakin on lain sanotaanko poikkeuksellinen rakenne muihin muihin lakiesityksiin hallituksen esityksiin nähden tähän perustuslakivaliokunta on antanut oman lausuntonsa ja kuten luonnollista ja normaalia niin perustuslakia kunnioitetaan ja ne havainnot mitä siellä on sitten korjataan tässä on kaksi näkökantaa näkökantaa valiokunnan pöydän ympärillä miten se korjaus tehdään tässä vaiheessa sanonkin että tämä ei ole yksimielinen elikkä tässä on hylkäysesitys jota laajasti oppositio esittää valiokunnan enemmistö taasen taasen on sillä kantilla että pitää antaa ministeriöön kunnon ohjeistus ja mahdollisuus korjata ja vaatimus korjata kolmanteen osaan tätä lakipakettia nämä havaitut virheet tämän johdosta me olemme tehneet tähän varsin

oikeastaan tässä on kaksi lausumaa tämä toinen pienempi merkitykseltään joskin iso sekin koskee puolustusvoimien

liikennekoulutusta ja ja ammattipätevyysasiaa siihen siihen nähden ja se kuuluu

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto pyrkii kehittämään järjestelmän joka helpottaa toimimista raskaan liikenteen tehtävissä puolustusvoimien nopeutetun ammattipätevyyskoulutuksen tämä on sitä koulutuspuolta ja ammattipätevyyspuolta mitä käsiteltiin mutta sitten tähän lain rakenteeseen tuli tämä todella vahva lausuma joka kuuluu

taas lausumasta lausumasta että hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä varmistetaan että laista tulee juoksevaan numeropykälöintiin perustuva selkeä ja järkevästi jäsennelty kokonaisuus tämmöistä tämmöistä lausumaa valiokunta siis esittää tarkemmin nämä pohjat pohjat löytyvät

tässä on todella iso paketti kyseessä jossa on monta yksityiskohtaa joita on pohdittu asiantuntijoita kuullen

tässä on on muun muassa ahvenanmaan asioihin tehty korjauksia ja myös näihin moneen pieneen yksityiskohtaan mutta tämän käsittelyn tämän salikeskustelun tärkein kulma lienee tuossa perustuslakivaliokunnan lausunnossa siihen

on kaksi ratkaisuvaihtoehtoa valiokunnan pöydän ympärillä toinen on että hylätään ja valiokunnan enemmistö on tehnyt nämä vahvat velvoittavat lausumat

liikenteen palveluista ykköspakettiin me sosiaalidemokraatit teimme viime vuonna eduskuntakäsittelyssä kaksikymmentäkahdeksan pykälämuutosesitystä koska me tahdoimme ettei maailman parasta taksijärjestelmää romutettaisi enemmistön tahdon mukaisesti uusi lainsäädäntö astuu kuitenkin voimaan ensimmäinen heinäkuuta kuluvaa vuotta tämän kakkososan tavoite lakitekstiä lukiessa on toteuttaa hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä

käsittelyssä oleva paketti on varsin mittava kahdeksansataaseitsemänkymmentäkahdeksan sivua ja se koskettaa viittäkymmentäyhdeksää eri lakia perustuslakivaliokunta on antanut poikkeuksellisen kovan lausunnon liittyen sääntelyn selkeyteen selkeyteen koskien kyseisen lain sisältöä perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esitys on hyvin vaikeaselkoinen eikä tämän vuoksi edusta sen tavoitteeksi asetettua sujuvaa sääntelyä tämä seikka vaarantaa olennaisesti lainsäädännön selkeyttä jatkaa perustuslakivaliokunta perustuslakivaliokunnan lausunnosta voi lukea myös että tavalliselle kansalaiselle sääntelyn ymmärtäminen ja hahmottaminen saattaa olla miltei mahdotonta myös kieliasultaan hallituksen esityksen sisältämät lakiehdotukset ovat paikoin tavalliselle kansalaiselle lähes käsittämättömät kun kyse on yleislaista jota sovelletaan liikenteen palveluihin tulisi lain olla sekä muodoltaan että sisällöltään ymmärrettävä tämä kaikki siis perustuslakivaliokunnan lausunnosta perustuslakivaliokunta ottaa myös kantaa liikenne ja viestintävaliokunnan käsittelyn aikana esiin tulleeseen seikkaan että mittavien mittavien säännösteknisten muutosten tekeminen valiokuntakäsittelyssä sisältää riskejä ja tämänkaltainen muutos kuuluu muutoinkin tehtäväksi osana perusvalmistelua ministeriössä

arvoisat kollegat kuten kuulitte varsin rankkaa tekstiä joka tuotti sitten liikenne ja viestintävaliokunnassa satayhdeksänkymmentäneljä sivuisen mietinnön arvoisa puhemies oppositiosta käsin me sosiaalidemokraatit perussuomalaiset vasemmistoliitto ja vihreät jätimme vastalauseen joka pitää sisällään hylyn ja lausumaehdotuksen se on rakennettu pitkälti perustuslakivaliokunnan huomioiden pohjalta lain tavoite tietorajapintojen avaamisesta on sinällään kannatettava mutta lain sisällä olevat puolesta asiointi ja matkustajan suoja matkaketjussa vaatisivat vielä hurjasti lisätyötä ja selvennystä rajapintojen avautuessa koordinoinnin ja vastuukysymysten on oltava selkeät kaikkien tiedossa ja helposti hahmotettavissa erilaiset turvallisuuskysymykset aiheuttivat myös laajaa huolta valiokunnan kuulemisissa samaten aiheellinen huoli siitä että samaan toimintaympäristöön syntyy eri toimijoille hyvin erilaiset säännöt ja velvoitteet tämän lainsäädännön astuessa voimaan kun lainsäädäntöä uudistetaan tai karsitaan minä ajattelen niin että ehdoton edellytys on ettei päädytä tilanteeseen jossa turvallisuus kärsii tai liikenteen toimijoiden asema vaikeutuu muun muassa näistä syistä jouduimme valmistelemaan lakiin hylyn sisältävän vastalauseen ja arvoisa herra puhemies aivan lopuksi tästä satayhdeksänkymmentäneljä joka valiokunnassa valmistui täytyy kyllä sanoa kun itse olen lainsäädäntötyötä saanut nöyrästi tehdä noin yhdentoista vuoden ajan että tuntuu pahalta sanoa että tällaisessa lainsäädäntöhankkeessa valiokunnassa joudutaan tekemään lausumaehdotus jonka itse asiassa valiokunnan puheenjohtaja jalonenkin täällä nosti esiin jos mietitte tarkkaan tämän lausuman sisältöä eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan kieliasultaan sel keän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden niin eiköhän tässä talossa pitäisi tehdä lainsäädäntöä niin että ei jouduttaisi tämmöisiin vastaavanlaisiin lausumaehdotuksiin joihin nyt on jouduttu

arvoisa

vieläkin haastavampaa omaksua kaikkea sitä mikä on ollut vaikeasti omaksuttavissa ja mikä näkyy sitten mietinnön tulleessa hallituksen esityksessä on ollut hirmuisen vaikea saada tästä selkoa ja kun tässä edellä oli edustaja taimelan esittämä puheenvuoro niin en pitkitä tätä omaani mutta haluan kyllä korostaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa tästä hallituksen esityksestä

perustuslakivaliokunta toteaa sääntelytekniikka voi johtaa siihen että jopa asiantuntijoiden on

tuo lakipuolen koulutus on jäänyt hieman kesken niin täytyy sanoa että voitte olla varmoja että se myös kansanedustajalle valiokunnassa on melko vaikeasti aukeavaa

tavalliselle kansalaiselle sääntelyn ymmärtäminen ja hahmottaminen saattaa valiokunnan mielestä olla miltei mahdotonta siinä vaiheessa ajattelee että toivottavasti kansalainen ei tule kysymään lainsäätäjä myllykoskelta että mitä oikein olette tarkoittaneet senpä takia senpä takia valiokunnan lausumaehdotus minkä valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja jalonenkin kertoi tuossa on ehdottomasti tehtävä se olisi ollut hyvä saada jo kesään mennessä kuntoon mutta nyt näyttää siltä että tavaamme ja tapaamme sen asian kanssa syksyllä tämä on iso kokonaisuus ja on oikein että liikennekaarta viedään eteenpäin palvelutuottajien tasavertaisuus

ei saa olla missään vaiheessa uhattuna vaan nimenomaan lain pitää turvata yrittäjille mutta myös asiakkaille oikeusturva niin että kukaan ei tule syrjityksi ja laki ei vääristä kilpailua arvoisa herra puhemies toivotaan tälle parempaa jatkoa mutta näillä omilla tuntemuksillani vaikka se olisi ollut teknisesti melko vaikeasti toteutettavissa että tätä olisi vielä kerran koetettu ruuvata ennen ykkösen voimaantuloa niin on tärkeää että jatkossa tämä tehdään mutta ymmärtänette miksi valiokunnan jäsen vasemmistoliiton jari myllykoski on tämän hylkäyksen takana

arvoisa puhemies

ja siihen kuuluvien palveluiden ja liikennejärjestelmien uudistamisesta mutta nyt asiat sitten laajenivat koskemaan raideliikennettä lentoliikennettä ja meriliikennettä jos katsomme isossa kuvassa liikenteen murrosta ja muuttumista olemme ison asian edessä liikenne tulee sähköistymään digitalisaatio on osa liikennettä ja liikennepalvelut tulevat olemaan kaikkien kaikkien edessä ja ulottuvilla liikkumisen tarpeet muuttuvat ja siksi myöskin lainsäädännön on muututtava sen on myöskin mahdollistettava uutta liiketoimintaa ja palveluiden järjestäjiä asiakas ja ja asiakkaan liikkumistarpeet keskiössä siksi totean että laki liikenteen palveluista liikennekaari on tarpeellinen kaikissa vaiheissa

ensimmäinen kaaren kaaren valmistelun tulos se lakipaketti tieliikenteen osalta on siis läpäissyt eduskunnan käsittelyn mutta tämä on sitä jatkumoa ja katson että jos emme emme tavallansa etene tälläkään polulla jossa on kyse ammattipätevyyksistä kyse datan ja tiedon hyödyntämisestä ja rajapinnoista niin me emme saavuta sitä isoa kuvaa jolla tässä asiassa on lähdetty etenemään liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamahdollisuuksille ensimmäisessä vaiheessa siis liikennepalvelulakiin koottiin tieliikennettä koskevat säädökset nyt tässä toisessa vaiheessa mukaan liitettiin lento meri ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevat säädökset vaiheesta seuraa toinen vaihe ja tiedämme että kolmas vaihekin on vielä tulossa jotta aivan aidosti ja oikeasti laki liikenteen palveluista voidaan hyödyntää kaikilla liikenteen sektoreilla liikennepalvelulain keskeisenä tarkoituksena on edistää liikenteen palvelujen digitalisointia ja ja tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä tiedon avaamista jatketaan liikennepalvelulain tässä tässä vaiheessa ja ja se tulee tarpeeseen mietimmepä vaikka esimerkiksi niitä matkaketjuja tuomme siis mukaan tähän nyt nyt sen puolesta asioinnin niin että eri matkaketjujen aidosti yhteen liputtaminen yhdellä maksuvälineellä yhdellä lippujärjestelmällä olisi mahdollista kun pihtiputaan mummo haluaa lähteä tallinnaan niin hän pystyisi yhdellä lippujärjestelmällä ostamaan vaikka nyt ensin taksikuljetuksen sinne rautatien tai bussin bussin lähettyville ja sen jälkeen

laivalipun ja mahdollisesti myöskin majoitukset ja kaikki muut palvelut joita hän haluaa siihen mukaan tämä on tätä digiaikaa tätä aikaa jota me elämme ja mitä myöskin ihmiset kaipaavat ja haluavat eli tärkeää on että tiedot avataan ja ja niitä pystytään hyödyntämään uusien liiketoimintamahdollisuuksien puitteissa arvoisa puhemies mitä tulee ammattipätevyyksiin niin totean että säädöksiä ja lainsäädäntöä kevennetään niin paljon kuin se euroopan unionin lainsäädännön muodossa ja soveltamismahdollisuuksissa on mahdollista nyt siis raideliikenteessä esimerkiksi veturinkuljettajien ammattipätevyyksien osalta meriliikenteessä ja nämä kaksi viimeistä ovat hyvin eu säänneltyjä joten joudumme hyvin paljon soveltamaan sitä lainsäädäntöä joka meille on annettu arvoisa puhemies mitä tulee sitten sitten valiokunnan lausumaan niin totean että kun yhdistetään hyvin paljon erilaisia lakeja yhteen ja luodaan uutta palvelujärjestelmää liikenteen palveluihin on tarpeen tehdä seurantajärjestelmä siitä miten tämä muutos aidosti ja oikeasti sitten täytäntöön viedään ja mitä tapahtuu yhdyn siis siihen että seurantaa tehdään myöskin kun perustuslakivaliokunta on antanut meidän liikenne ja viestintävaliokunnalle lausunnon nimenomaan siitä että tulee sujuvoittaa ja pykälänumerointia ja kieliasua on täsmennettävä ja selvennettävä niin se tehdään me lausuimme ja haluamme tässä tässä mietinnössä todeta että se tehdään sitten lain liikenteen palveluista kolmannessa vaiheessa ja tämän totean että näin tehdään

arvoisa herra puhemies

tiedon käytettävyyteen ja vapauttamiseen kokonaisuudessaan kysymys on hallitusohjelman ja hallituksen tavoitteiden mukaisesta digitalisaatiosta ja säädösten sujuvoittamisesta valiokunta on huolella paneutunut tähän asiaan ja käynyt laajat kuulemiset näkemykseni mukaan tämä paketti on hyvin onnistunut kokonaisuus ja vaikutuksiltaan merkittävä se osaltaan modernisoi meidän matkustusjärjestelmäämme ja vie sitä vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksiin

lausumista ja selvitysten perusteella perustuslakivaliokunnan huomautus tämän lakipaketin ulkoasusta on tietenkin otettava vakavasti uskon että ministeriö myös tämän jatkossa huomioi ja perustuslakivaliokunnan ohjeiden mukaisesti tätä pannaan uuteen kuosiin täytyy nyt kuitenkin muistaa että kysymys on käytännössä lakipykälien numeroinnista ei sen dramaattisemmasta asiasta kun näitä puheenvuoroja kuuntelee niin tulee käsitys että ikään kuin tämä olisi nyt ihan siansaksaa koko esitys mutta tästä ei ole kysymys vaan kysymys on vain siitä ovatko pykälät numerojärjestyksessä vai eivät käytetäänkö juoksevaa numerointia vai ei

silmäilin tätä mietintöä tuli kyllä ennen kuin tuohon perustuslakivaliokunnan lausuntoon asti pääsi mieleen että kyllä tämä aika vaikeaselkoinen on

tällaiselle tavalliselle kadun kulkijalle tarkoitettukaan mutta se mitä edustaja myllykoski totesi pitää paikkansa että meiltä kysytään kyllä aika usein mitä tarkoittaa tämä ja tämä ja on tietysti hankala jos ei pysty mitään sanomaan arvoisa puhemies on kanssani usein kesällä mikko flyktmanin järjestämässä iltatilaisuudessa jossa ovat keskisuomalaiset ammattiautoilijat ja varmasti kun seuraavan kerran kokoonnutaan niissä merkeissä tällainen kysymys tulee luotan että puhemies on paneutunut asiaan paremmin kuin vielä arvoisa puhemies täällä on todella kiinnitetty tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon huomiota ja se on voimakas tässä näyttää olevan kuusi lukua ja jokaisessa luvussa lukuisa määrä pykäliä eli kyllä tästä tietysti iso numero tulee jos ne juoksevasti numeroitaisiin nyt en tiedä mikä on tällä hetkellä lainsäädäntöohje hallituksen sisällä milloin pitää juoksevasti numeroida milloin voidaan jakaa lukuihin ja

näin jakaa tavallaan kokonaisuutta mutta hyvä on tietysti jos selkeyttä saadaan lisää niin että ne joita asia koskee voivat mahdollisimman hyvin

tästä sisällöstä osaa sanoa mutta luotan valiokunnassa tehtyyn työhön ja ja myös tuohon vastalauseeseen joka perustuu

arvoisa puhemies kuten on kuultu sanomana tämä on tosi tosi monimuotoinen iso paketti mutta yksi asia joka on

tämän koko lakikokonaisuuden ihan ytimessä on rajapintojen aukaisu ja puolesta asiointi siitä on ollut hieman epäselvyyksiä kuinka paljon se velvoittaa ja mitä tarvitsee tehdä ja mitä ei tässä on nyt oikeastaan toistettu ja alleviivattu sitä että kun ollaan ensimmäisessä vaiheessa jo tätä säädetty niin se rajapinta pääsy niihin tarvittaviin toimiin on annettava eli tämä tämä on nyt koetettu tässä avata niin että nyt ei pitäisi olla enää kenellekään epäselvää se pääsy sisään omaan toimintaan on annettava myös puolesta asioinnin kohdalla ja tämä mahdollistaa nämä liikenteen uudet palvelut toiminnat ja kehitykset mitkä ovat itse asiassa syntyneet täällä suomessa kotitekoinen tuote mikä leviää maailmalle ja nyt tämän lakikokonaisuuden ansiosta me olemme maailman kärkeä

arvoisa herra puhemies edustaja vehkaperä mainitsi omassa puheenvuorossaan että nyt kyse on muun muassa ammattipätevyydestä tiedon paremmasta hyödyntämisestä puolesta asioinnista ja digiajasta koska täällä on useammassa puheenvuorossa nyt viitattu tähän perustuslakivaliokunnan yksimieliseen lausuntoon viittaan myös talousvaliokunnan lausuntoon jonka me olemme saaneet valiokunnassa käsiteltäväksemme mitä tulee muun muassa tähän puolesta asiointiin niin talousvaliokunta peräänkuuluttaa että puolesta asioinnin järjestämiseen liittyy kysymyksiä joista useat vaatisivat käytännön ratkaisuja ennen velvoittavan sääntelyn voimaantuloa muun muassa tietosuojan ja yksityisyydensuojan nimissä ei mikään pieni huomio tämäkään lisäksi talousvaliokunta kiinnittää

liikenne ja viestintävaliokunnan huomiota säännösten epäselvyyden luomaan oikeudelliseen epävarmuuteen liittyen tietokantoihin pääsyyn ja tiedon käyttöön talousvaliokunta jatkaa että tasapuolisiin kilpailun lähtökohtiin päästään vain jos sallimisen ja kieltämisen kriteeristö on avoin ja selkeä

ministerin katseen perusteella tuli heti kaksi minuuttia lisää siis viisi minuuttia ministerille
kiitoksia arvoisa herra puhemies haluaisin todeta tähän alkuun että lainvalmistelu on tehty avoimessa ja vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa toimialan kanssa meillä on ollut kaiken kaikkiaan noin kaksikymmentä sidosryhmäkuulemista ja olemme jatkaneet sidosryhmien kanssa yhteistyötä myöskin sääntelyn valmistumisen jälkeen ja huolehtineet siitä että olisi mahdollisimman hyvä panostus tähän toimeenpanoon samanaikaisesti haluan nostaa esille että olemme saaneet kaiken kaikkiaan satakaksikymmentä lausuntoa joissa pääasiallisesti hanketta on kannatettu ja puolesta asioinnin merkitys tässä kokonaisuudessa on huomattava liikenne ja viestintäministeriö suhtautuu vakavasti kaikkeen saamaansa palautteeseen haluan kuitenkin nostaa muutaman asian esille laki käsittää kaiken kaikkiaan seitsemän osaa jotka jakautuvat lukuihin lukunumerointi alkaa alusta jokaisen osan kohdalta ja vastaavasti pykälänumerointi alkaa alusta jokaisessa luvussa tähän valittuun lakitekniseen ratkaisuun on päädytty koska lainsäädäntöhanke on jouduttu sen mittakaavan vuoksi toteuttamaan kolmessa osassa jos säädös olisi ensimmäisessä vaiheessa numeroitu juoksevasti uusien pykälien lisääminen keskelle lakia olisi ollut haasteellista lisäämistä tehdään lisäämällä latinalainen aakkonen numeron perään ja tässä kohtaa aakkoset olisivat loppuneet kesken lainvalmistelijan oppaassa sallitaan sekä juokseva numerointi että lukukohtainen numerointi myöskin lainsäädäntökokonaisuus on tarkastettu oikeusministeriössä meillä on kyseessä erittäin laaja kokonaisuus se kattaa asioita henkilöluvuista tekniseen sääntelyyn se on myöskin ennen kaikkea suunnattu liikenteen ammattilaisille ja myöskin tuo tullessaan mahdollisuuden luoda meille kokonaan uutta teknologian käyttöä mutta samalla meillä on tarve tasapainoilla teknisten yksityiskohtien kanssa riittävän tarkkuuden osalta ja samalla huolehtia siitä että meillä säilyy teknologian neutraliteetti osana lainsäädäntöä tässä ollaan tekemässä ensimmäistä tämäntyyppistä lainsäädäntöä euroopassa todennäköisesti myöskin ihan kansainvälisesti tämän tämän lainsäädännön uudistamisesta ja siitä miten me mahdollistamme liikennettä palveluna on myöskin ministeriö saanut kansainvälisesti huomiota ja myöskin palkintoa siitä että lainsäädäntöä on kuitenkin määrätietoisesti pystytty viemään eteenpäin tärkeätä on se että me katsomme mitä me olemme tällä lailla mahdollistamassa me ymmärrämme erittäin hyvin ne haasteet joita tässä on nostettu esille ja olemmekin valmiita niihin tarttumaan lainsäädännön kolmannessa vaiheessa uuden luomisessa me tarvitsemmekin rohkeutta luoda sellaisia ratkaisuja joihin kaikkiin ei ole valmiita vastauksia kun liikennepalvelulaissa on luotu kehys joka palvelee nopeasti kehittyvää liiketoiminta alaa niin meidän keskeinen päämäärämme on huolehtia siitä että kuluttajan on entistä helpompi liikkua ja saada laajempia palveluita ja kuitenkin myös huomioidaan että meillä on paljon yleislainsäädäntöä joka tässä kohtaa on myöskin sovellettavissa kuten kuluttajansuojassa ja henkilötietosuojassa

meillä on myöskin sellaisia teknisiä kokonaisuuksia joita on kirjattava monisanaisina ilmaisuina ja tässä on edessä varmasti se haaste että löydetään lakien laadinnassa tasapaino täsmällisyyden ja ytimekkyyden välillä puolesta asiointi on yksi osa tätä kokonaisuutta joka on nostettukin tähän lainsäädäntöön nimenomaan finanssisektorilta eikä näin ollen ole kokonaan uutta lainsäädäntöä uutta pohdintaa tai uutta käytäntöä mutta sen hyvin keskeinen tekijä on se että se mahdollistaa tässä kohtaa lain liikenteen palveluista soveltamisen sellaisiin kokonaisuuksiin missä henkilötietoja on mukana ja se mahdollistaa myöskin sen että voidaan huomioida esimerkiksi eläkeläisten tai opiskelijoiden omat henkilökohtaiset lippualennukset

kohteena tästä me jatkamme yhteistyössä ja kiitän valiokuntaa sen huolellisesta työstä yhteistoiminnasta laajoista kuulemisista ja kaikesta siitä evästyksestä mitä ministeriö on saanut kiitos

arvoisa puhemies minulle riittää hieman vähemmän onnittelen sekä ministeriä että valiokuntaa tästä tehdystä työstä tuossa edellä puhuttiin ilmastopäästöistä niiden haasteista itse keskustelusta mutta itse asiassa tämäkin laki liittyy liittyy ilmaston päästöjen hillintään monella tavalla hallituksella on yhtenä strategisena toiminta alueena uudet toimintatavat joissa digitalisaatio on hyvin keskeinen ja on ollut hyvä todeta että sipilän hallitus erityisesti liikenneministeriö on ollut tässä edelläkävijä monella tavalla luomassa uusia liikenneketjuja helpottamassa asiakkaiden palveluiden saantia ja niin edelleen ja siinä mielessä kannustan tätä työtä

arvoisa herra puhemies tässä kuulimme juuri äsken kiitoksia valiokunnan työstä ja työskentelystä ja erityisesti kiitosta tästä valiokunnan työstä kuuluu antaa valiokuntaneuvoksille jotka kyllä joutuivat tässä tekemään sellaista työtä joka olisi pitänyt tehdä ministeriön puolella huolellisemmin ja tosiaan jos mietintö on satayhdeksänkymmentäneljä sivuinen voimme pitää sitä varsin poikkeuksellisena eduskuntaan tai eduskuntaan tai tähän saliin saapuvana mietintönä siitä huolimatta tuohon lakiesitykseen jäi vielä kovin paljon puutteita jotka olivat niin mittavia että sitä eivät yksinkertaisesti edes valiokuntaneuvokset tai valiokunta pystyneet tässä käsittelyssä korjaamaan tästä hyvin selkeää kieltä kertoo valiokunnan lausumaehdotus kaksi jossa valiokunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee hankkeen kolmannen vaiheen hallituksen esityksessä laista juoksevaan pykälänumerointiin perustuvan kieliasultaan selkeän ja järkevästi jäsennellyn kokonaisuuden

kieliasu olisi valmistelussa muokattu siihen malliin että tavalliset ihmiset olisivat siitä voineet ottaa selvän mutta ennen kaikkea edes ne ammattilaiset perustuslakivaliokunnan lausunnossahan todettiin että jopa ammattilaisten on vaikea tätä lainsäädäntöä tulkita sen vuoksi on toki tärkeää että kolmannessa vaiheessa nuo numerot ja pykälätekstit ja muut muutetaan siihen muotoon että se on helpommin tulkittavissa mutta kyllä tämä antaa erikoisen kuvan eduskunnasta että ensin valmistellaan kiireellä lyödään ykkösosa valmiiksi ja siihen liittyvä aikataulu ja sen vuoksi joudutaan kiireellä sitten tekemään kakkosvaihe ja kakkosvaihe on pakko hyväksyä jotta saamme sitten uuden puheenvuoro loppuu pyydänkö uuden puheenvuoron vai saanko jatkaa puhemies
jospa edustaja nyt hetken vielä jatkaisi tai tuo puhujapönttö on ihan vapaana voitte siirtyä siihen
no jatkan vain hetken jos sopii vie varmasti vähemmän aikaa eli kyllä meidän täytyy myös kantaa huolta tulevan osalta siitä miten eduskunnassa laki valmistellaan meidän täytyy voida luottaa siihen että ministeriössä tehdään työ niin tarkoin ettei valiokuntaan jää tätä valmistelutyötä meillä tätä vastuuta on monen muunkin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

arvoisa puhemies koska en päässyt aikoinaan osallistumaan tämän hallituksen esityksen lähetekeskusteluun ajattelin korjata tämän asian nyt

tasa arvovaliokunta ehdottaa muuttamattomana toteutetaan kaksi asiaa ensinnäkin tässä pannaan täytäntöön eurooppalaista työnvälitysverkostoa eli euresia koskeva uusi asetus ja tarkemmin vielä kyseisen asetuksen yhdennentoista artiklan mukainen vaatimus kansallisen hyväksymisjärjestelmän perustamisesta

arvoisa puhemies täällä jo aiemmin keskusteltiin siitä

miten ne tavoitteet jotka jotka tässä keskipitkän aikavälin suunnitelmassa pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita myöskin se todettiin ja myöskin itse totesin että meillä täytyy olla valmius nostaa nopeallakin aikataululla näitä päästövähennystavoitteita nykyisestä koska muutoin me emme pääse tuohon tavoitteeseen että maapallon lämpötila ei pitkällä aikavälillä nouse yli

tarvitsemme globaaleja toimia mutta jonkun on johdettava euroopan on otettava tässä johtovastuu ja suomen on oltava aktiivinen euroopan unionin jäsen me hyödymme siitä että me otamme tosissamme ilmastotoimet ja pyrimme mahdollisimman hyvään lopputulokseen me olemme koulutettu kansa toivottavasti panostamme myös tulevaisuudessa osaamiseen ja tällöin hyödymme siitä välttämättömästä panostuksesta joka täytyy ilmastomyönteiseen teknologiaan ja palveluihin tehdä tarvitsemme siis kokonaan uutta lähestymistapaa tuotantoon kuluttamiseen ja liikkumiseen nämä tavoitteet ovat todella kovat pariisissa sovittiin että kehittyneet teollisuusmaat vähentävät hiilidioksidipäästöjä neljäkymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentäviisi prosenttia vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä mutta jo nyt tiedetään että nämä eivät tule riittämään

tuotannon lisäys nimittäin heikentää juuri näitä hiilinieluja samoin kuin luonnon monimuotoisuutta pidemmällä aikavälillä arvokasta luonnonvaraamme metsiä olisikin käytettävä kestävämmin pitkäikäisiin tuotteisiin ja puurakentamiseen siirtyminen kestävämpiin ratkaisuihin myös liikenteen osalta on aloitettava nyt

olla suuremmat kaupunkien onkin entistä voimakkaammin kiinnitettävä huomiota liikennesuunnitteluun osana kaupunkirakennetta pyöräilyn ja kävelyn on oltava keskeisessä asemassa samoin kuin digitaalisuuteen perustuvien liikennepalveluiden julkisiin hankintoihin suomessa käytetään neljäkymmentäviisi miljardia joka on kuusitoista prosenttia bruttokansantuotteesta tämän summan järkevä käyttäminen niin että että lisätään innovaatioihin panostamista on välttämätöntä myös liikenteen osalta raideliikennettä on vahvasti kehitettävä ja tämä ei tapahdu ilman rahallisia panostuksia meidän on saatava suomeen koko maan kattavat toimivat nopeat ratayhteydet runkoverkoksi ja niihin nojaavat yhteydet kaupunkien välille ja kaupunkien sisäiseen liikenteeseen meillä on jo alkuja siitä että että tätä ideaa toteutetaan mutta vielä meidän on vahvistettava esimerkiksi maan sisäistä liikennettä esimerkiksi jos itäradalle saadaan järkevät oikaisut kotikaupunkiini joensuuhun tulevaisuudessa pääsee kolmessa tunnissa mikä on yli yli tunnin lyhennys nykytilanteeseen ja tämä tuo todella suuren kilpailuedun raideliikenteeseen tämä on yksi esimerkki siitä että panostamalla järkevästi raideliikenteeseen saadaan todella isoja ympäristöhyötyjä ja myöskin aluepoliittisia hyötyjä aikaiseksi kiitos

arvoisa herra puhemies

meitä ei kannata kenenkään moittia paremminkin meistä voisi ottaa esimerkkiä sitten meillä on mahdollisuus ylittää vaikka nämä tarpeet jos niin haluamme mutta se ylittäminen pitää tehdä sillä tavalla että käytämme järkevästi luonnonvarojamme ja kehitämme parempaa teknologiaa ja kolmas asia joka on kaikista tärkein näistä perusteista on se että emme taas kerran ammu omaan jalkaan näillä järjettömillä erilaisilla erilaisilla rajoituksilla joita metsien käyttöön ja luonnon luonnon raaka aineiden käyttöön tässä maassa on monessa yhteydessä tehty esimerkkilista siitä millaisia virheitä olemme tällä alalla tehneet on murheellisen pitkä katsotaanpa vaikka tällä hetkellä esimerkiksi muutamat edustajat tämän asian käsittelyn yhteydessä yhteydessä esittivät että hiilinielu pienenee sehän on täysin käsittämätöntä puhetta suomen metsien kasvu itsenäisyytemme aikana on suurin piirtein tuplaantunut noin karkealla mittarilla katsottuna kaksinkertaistunut reilustikin ja hiilivarasto hiilivarasto on samoin kasvanut valtakunnan metsien kahdennentoista inventoinnin mukaan suomen metsien virallinen kasvu tällä hetkellä on satakymmentä miljoonaa mottia vuodessa kolmannentoista valtakunnan metsien inventointi on menossa ja ennakkotietojen mukaan metsien kasvu tällä hetkellä on noin satakolmetoista miljoonaa mottia vuodessa hakkuut tällä hetkellä ovat noin seitsemänkymmentä miljoonaa mottia hieman yli eli meille jää suurin piirtein neljäkymmentä miljoonaa mottia joka vuosi enemmän metsiin puuvarastoa kuin sitä käytämme kuka väittää että hiilinielu pienenee onhan se käsittämätöntä puhetta kun ei edes matematiikka riitä kyllä jollakin täytyy olla ego aika korkealla kun ei edes numeroita uskota esimerkiksi edustaja adlercreutz puheenvuorossaan yritti todistella että hiilinielu pienenee sehän ei pidä paikkaansa minkä takia jääräpäisesti tätä samaa väitetään väitän että siinä on tavoitteena se että suomen metsistä tehdään museo niitä ei saa käyttää ja sen jälkeen tunnetaan suurta voitonriemua siitä että teemme valtavan ympäristöteon kun suojelemme jonkun metsän eihän se niin ole suomen metsien käyttö on kasvanut koko ajan parempaan suuntaan ja nythän se homma vasta alkaa kun olemme saaneet biotalouteen lisää vauhtia kahta kautta toinen isoja sellutehtaita on lähtenyt liikkeelle äänekoski viimeiseksi mutta tulossa on sitten erilaisista puuraaka aineista tuotettavien biopolttoaineiden lisääntyvä tuotanto tässä maassa kaikki nämä tuovat lisää työtä suomeen ja ennen kaikkea luovat uutta työtä ja pienentävät sitä paljon puhuttua valtionvelkaa kun ihmiset eivät ole enää työttömyyskortistossa vaan aika moni heistä on jo töissä ja tänä päivänä tulleiden pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen tietojen mukaan talouskasvu ei kun vauhdittuu ja kansantalous tervehtyy pikkuhiljaa kun pikkuhiljaa tässä maassa alkaa tapahtua niin toivon että joissa yritetään esittää valkoinen mustaksi ainakin numerot tunnustetaan kasvu on paljon suurempaa kuin metsien käyttö eli kun paranee ja sitten kun harvennushakkuut tehdään ajallaan se nostaa suomen metsien kasvua koko ajan eli hiilinielu karkaa yhä korkeampiin lukemiin vaikka hakataan enemmän miksi tätä ei tässä talossa tunnusteta vaan puhutaan asian asian vierestä komeasti ja väitetään sen olevan vielä totta vanha viisaus sanoo että jokaisella kansanedustajalla on oikeus omiin mielipiteisiinsä se on totta mutta ei omiin tosiasioihin suomen metsien tutkimus on yli sata vuotta vanhaa ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi alkoi vuonna tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäyksi ja valmistui muistaakseni tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkolme todellinen tutkimus siis kävi maksimaalisella teholla vuonna tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkaksi siitä saamme kiittää sen aikaisia tiedemiehiä kuten yrjö ilvessaloa jotka kehittelivät näitä järjestelmiä kaikki se tieto mikä on yli sadan vuoden ajalta tässä maassa metsistä kerätty on luotettavaa tieteellistä tietoa luulisi sen nyt välttävän nuoremmillekin kansanedustajille tai jopa vanhemmille kansanedustajille koska numerot ovat numeroita ja ne eivät muutu siitä miksikään että niitä väännellään ja käännellään varaan vielä toisen puheenvuoron kun pari asiaa jäi arvoisa puhemies sanomatta

puhemies keskipitkän ajan suunnitelmassa määritellään ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi saavuttamiseksi tarvittavat toimet eri hallinnonaloilla ilmastosuunnitelma pitää hyviä linjauksia sisällään mutta jättää kuitenkin osin avoimeksi esimerkiksi lisätoimien rahoituksen ja päästövähennysten kokonaisarviointi on paikoitellen vaikeaa koska päästöjä tarkastellaan erikseen päästökauppasektorilla taakanjakosektorilla ja vielä erikseen maankäyttösektorilla kokonaisuuden ymmärtämistä vaikeuttaa myös ehdotettujen toimien yhteismitattomuus pariisin tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää suomen ja muiden kehittyneiden maiden osalta jopa kuudenkymmenen prosentin päästövähennyksiä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja sadankolmenkymmenen viiva sadanviidenkymmenen prosentin vähennystä vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä tavoite on haastava kunnianhimoinen ilmastopolitiikka voi kuitenkin samalla olla myös mahdollisuus se luo perustaa cleantech yritysten kasvulle ja synnyttää uusia vientimahdollisuuksia selonteon tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia toivoisimme kuitenkin seurantaan enemmän konkretiaa esimerkiksi kuinka monta sähköautoa on myyty ja kuinka monta biokaasun tuotantolaitosta perustettu näin voimme paremmin arvioida edellyttääkö tavoitteiden saavuttaminen uusia toimenpiteitä tai lisämäärärahoja jätehuollon kasvihuonepäästöistä merkittävin on kaatopaikkojen tuottama metaani eduskuntaryhmämme kävi tutustumassa oulun jätehuolto oyn toimintaan siellä on kehitetty biokaasun talteenottoa ja perustettu viime vuonna liikennebiokaasuasema tämän mahdollistamiseksi jätelaissa on huolehdittava siitä että kunnallinen jätehuolto säilyy kilpailukykyisenä ja sillä voi säilyä vähintään kymmenen prosenttia markkinaehtoisessa jätteessä energianeuvonta ja energiatehokkuusavustukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi energiaremonttien edistämisessä siksi onkin kummallista että juuri näitä avustuksia on karsittu taakanjakosektorilla toimijoita ovat paikalliset asukkaat ja yritykset siksi myös kannustimien tulee olla monimuotoisia energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen ja sähköisen henkilöautoliikenteen edellyttämän infran rakentaminen vaativat lähitulevaisuudessa merkittäviä panostuksia myös taloyhtiöissä kristillisdemokraattien mielestä autojen romutuspalkkioita tulisi harkita myös julkisen liikenteen matkalippujen yhteiskäyttöautopalvelujen sekä sähköavusteisten polkupyörien hankintatukena panostukset sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön edistämiseen eivät ole vielä riittävällä tasolla potentiaalia biokaasutuotannon kasvattamiseen on huomattavasti enemmän kuin selonteossa mainitaan investointituilla asemien rakentamisella voidaan edistää esimerkiksi kaasuautojen käyttöä on tärkeää että liikenteeseen kohdistuvaa verotusta kehitetään entistä vahvemmin päästöperusteiseksi olemmekin esittäneet alennusta kaasuautojen ajoneuvo ja autoveroon sitten muutama sana maatalouteen ja biokaasulaitosten tukiin liittyen tilakohtaiseen biokaasulaitokseen jossa energiaa käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa myönnettävän maatilan investointituen tukitaso korotettiin neljäänkymmeneen prosenttiin vuonna kaksituhattakuusitoista laitokselle josta energiaa on tarkoitus myydä myös tilan ulkopuolelle tukea voidaan myöntää maaseutuohjelman yritystukena ja tukitaso on tuolloin vain kolmekymmentä prosenttia kristillisdemokraatit esittävätkin panostuksia näihin tukiin toivomme myös toimenpiteitä jotka edistävät aurinkosähkön laajamittaisempaa hyödyntämistä tällä hetkellä arvonlisäverosäännökset haittaavat aurinkosähkön tuotantoa asunto osakeyhtiöissä jos yhtiö luovuttaa aurinkosähköä asukkailleen kiinteistöverkon sisällä tai solmii pientuotantosopimuksen sähköyhtiön kanssa mielestämme tällaisen asunto osakkeiden omaan tarpeeseen tulee olla vapaata arvonlisäverosta julkisen tutkimus ja kehitysrahoituksen riittävyydellä on suuri merkitys kiertotalouden ja puhtaiden teknologioiden viennin edistämisessä ja referenssikohteiden saamisessa kristillisdemokraatit ovatkin vaihtoehtobudjetissaan esittäneet tutkimus kehitys ja innovaa tiorahoitukseen tehtyjen leikkausten perumista toivoisimme tämän

arvoisa puhemies onkin todella tärkeätä että me kehitämme

esimerkiksi tämmöinen suora ratayhteys porista helsinkiin forssan kautta katsos kokemäellehän se raide tulee jo ja sitä pitäisi ehdottomasti jatkaa eikö vain edustaja myllykoski jotta saisimme nopean yhteyden helsinkiin tällaisiin asioihin meidän tulee panostaa meidän omaan infraamme ja omaan saavutettavuuteemme ja me pidämme tällä tavalla teollisuuden kilpailukykyä yllä pariisin ilmastosopimus tämä eu sovellutus siinä kävi nyt näin että eu otti päästötavoitteen ja nakitti sen suomelle valitettavasti siis kivihiilen osuus sähköntuotannosta puola yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia bulgaria yhdeksänkymmentä prosenttia romania yhdeksänkymmentä prosenttia tanska neljäkymmentäkahdeksan prosenttia saksa neljäkymmentäkuusi prosenttia ja saksahan tukee yhä rusko kivihiilituotantoa itäisessä saksassa ja suomi kuusi seitsemän prosenttia eu päästöjen vähentämistavoitteet puola vain seitsemän prosenttia romania kaksi prosenttia bulgaria nolla prosenttia eli vähiten kivihiiltä käyttävälle suomelle tuli kolmenkymmenenyhdeksän prosentin päästövähennystavoite eniten saastuttavat jäsenmaat puola romania bulgaria ilmoittivat välittömästi etteivät hyväksy sopimusta joka romuttaisi maiden teollisuuden toimintaedellytykset eli eu pystyi allekirjoittamaan sopimuksen suurimpien saastuttajien osuus siirrettiin vähiten saastuttavien maiden kuten suomen hoidettavaksi samalla jätettiin kokonaan huomioimatta se että suomalaiset energia ja teollisuuslaitokset ovat jo aikaisemmin minimoineet päästönsä ja mitä tulee tähän pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin niin maailman parhaisiin yliopistoihin lukeutuvan mitn laskelman mukaan vuoteen kaksituhattasata mennessä vain nolla pilkku kaksi astetta hidastuisi tämä lämpeneminen näillä tavoitteilla appappap opettaja puhuu

me valitettavasti emme pääse pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin koska meidän pitäisi laittaa ne maat jotka

jälkensä suomi ei voi kilpailla palkoilla sijainnilla tai raaka aineilla ja meillä on pitkät välimatkat ja jos teollinen valmistus katoaa ulkomaille romahtaa hyvinvointimme rahoituspohja jos otamme liian suuren päästövähennystaakan omille harteillemme suomesta lähtee teollisuus ja pahimmassa tapauksessa teollisuutta siirtyy niihin maihin jotka eivät ilmastotavoitteista piittaa tuon taivaallista trump tekee oikeita ilmastopoliittisia tekoja leikkaamalla päästöjä turvaten kuitenkin kansallisen teollisuuden toimintaedellytykset on äärimmäisen tärkeätä turvata suomen teollinen kilpailukyky esimerkiksi tehtaan siirtäminen kiinasta suomeen on ilmastoteko perussuomalaiset ovat sitä mieltä että sottaajien on siivottava jälkensä on mielenkiintoista että suomessa on paljon puolueita joille tuulivoima ja maahanmuutto ovat semmoisia riittää aina rahaa esimerkiksi tämä uusiutuvan energian tuotantotuki kaksisataaseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa on käytännössä tuulivoimatuki kakkonen se on kahdelletoista vuodelle ja se on yli kaksikymmentä miljoonaa euroa per vuosi siitäkin kun käyttäisi esimerkiksi kymmenen miljoonaa tutkimukseen ja kymmenen miljoonaa vaikka matkailun kehittämiseen niin se olisi varmasti meidän bruttokansantuotteellemme paljon järkevämpää nythän ollaan tekemässä tutkimusta esimerkiksi siitä miten voisi tuottaa terästä ilman hiiltä tämmöisiin asioihin suomen tulisi panostaa eikä tuulivoimaan tai semmoisiin asioihin mitkä eivät nosta suomen kilpailukykyä ja bruttokansantuotetta

arvoisa herra puhemies on pakko sanoa että junasta olemme edustaja huhtasaaren kanssa yhtä mieltä mutta trump ajaa mielipiteemme kiskoilta pois ja vielä sanottakoon että raahessa sijaitsee sellainen terästehdas jossa jo vedyllä pelkistetään ja se ei enää ole tutkimusasteella vaan se on toteuttamista vaille valmis vielä yksi huomio edustaja huhtasaarelle matkailu on hienoa ja on hienoa että meidän elinkeinot sillä saralla pystyvät kehittymään mutta pitää aina muistaa

ilmastoteko lähteä helsingistä lentämällä kittilään ja sitä kautta ajelemaan lohenkalastukseen minä sanon että on siitä vihreys kyllä kaukana että jos me haluamme edistää lentoliikenteen kehittämistä matkailulle niin olemme me vähän kaksinaismoraalisia tässä suhteessa

juuri että olemme ymmärtäneet että hiilidioksidipäästöistä pitää päästä eroon ja olemme onnistuneet pariisin ilmastosopimuksessa sopimaan että ilmaston

lämpötila ei nouse yli pilkku viiteen celsiusasteen on se syy mikä nimenomaan pakottaa meidät etsimään uusia innovaatioita hiilipäästöjen vähentämiseksi tästä on seurausta myös se että terästä tulevaisuudessa tehdään ilman hiiltä mutta jos meillä ei näitä tavoitteita olisi meillä ei olisi myöskään mitään ponninta tehdä tehdä parempaa ilmastopolitiikkaa kyllä meidän on nähtävä myös niin että välttämättömyydestä tehdään hyve eli silloin kun meidän on sen vuoksi että myöskin lastenlapsemme elävät tällä maapallolla

puhemies täällä edustaja huhtasaari

sitten hän toisessa lauseessa puolusti trumpin ilmastopolitiikkaa eihän tämä yhtälö mene umpeen trumpin johdolla yhdysvallat on sanoutunut irti pariisin ilmastosopimuksesta erittäin vastuuton teko me tiedämme mitä hän hiilipäästöillä edistää yhdysvalloissa koko ajan eri toimin minusta retoriikallakin retoriikallakin herra puhemies pitää olla rajansa silloin kun on niin vakavasta asiasta

estämiseen

arvoisa puhemies mitä tulee tähän donald trumpin ilmastosopimuksen petturuuteen miksikä sitä nyt on kutsuttu niin presidentti sauli niinistökin ylen presidentinvaalitentissä tunnusti että vaikka trump on siitä irtisanoutunut niin hän leikkaa päästöjä ja tekee ilmastotekoja

lyhyesti vain sitä varten me tarvitsemme tarvitsemme näitä globaaleja ilmastosopimuksia että saamme sidottua kaikki mukaan näihin päästövähennyksiin mutta sanon vielä kerran sen että meidän kannattaa lähteä siitä ajatuksesta että

clock is ticking eli kello käy ilmastonmuutos on fakta se näkyy se näkyy pirtin ikkunasta tällä hetkellä ja ja todellakin aika aika sen tehokkaaksi hillitsemiseksi käy vähiin todellakin suomi kuokkii sarkaansa niin kuin täällä on todettu me olemme edelläkävijä ministeri tiilikainen pariisin ilmastosopimusta tehdessä oli yksi eun pääneuvottelijoita ja teki siellä ihan uroshevosen työn tärkeän työn eun rooli on totta kai tärkeä nyt kun lähivuosina lähestymme lähestymme uutta ja europarlamenttivaaleja ja ja eu voi ottaa johtavan roolin kun sitä nämä suuret saastuttajat eivät sillä tavalla ota siis todella maailmanlaajuisesti pitäisi lähteä siitä että saastuttajat maksavat tarvittaisiin oikeastaan jonkinlainen hiilivero carbon tax mutta se se on idealismia tietenkin silloin markkinat alkaisivat toimia mutta kyllä minä vieläkin ihmettelen puhemies tätä edustaja huhtasaaren trumpin ilmastopolitiikan

hyväksymistä ja ja retoriikkaa sen ympärillä minä pidän sitä vastuuttomana ihmisten harhauttamisena tässä asiassa minä pidän sitä ihmisten harhauttamisena ja toivon että sitä sitä ei täällä tehtäisi vaan tämä iso globaali ongelma otettaisiin vakavasti vielä vielä puhemies nämä ilmastoriskit tietenkin meidän pitää ottaa huomioon myöskin esimerkiksi vaikka eun ja suomen ruokaturvallisuudessa jos me näemme että että riskejä tulee lähivuosina ruuantuotannon suhteen silloin meillä pitää olla omaa tuotantoa ja jotta sitä olisi niin sen pitäisi kannattaa jotta siihen tulisi uusia yrittäjiä

arvoisa puhemies

tietysti täytyy olla iloinen siitä että lähes me kaikki eduskuntapuolueet olimme samaa mieltä talousvaliokunta tästä silloin teki mietinnön ja myös meidän ponsiesityksemme olivat mielestäni oikeansuuntaisia ja hyviä mitä tulee yhdysvaltoihin kiinaan tai intiaan kyllä minun mielestäni edustaja huhtasaari on hienoa että pieni suomi ja pohjoismaat näyttävät tietä näyttävät mallia maailmalle ja näyttävät tietä siihen mitä se hiiletön yhteiskunta voi olla koska se on ainoa ainoa tapa toimia voin kokemuksesta sanoa että kun washingtonissakin innokkaana suomalaisena kiertotalouden harrastajana esittelin suomalaista osaamista presidentti trumpin valinnan jälkeen niin ei se meidän suomalaisten tai eurooppalaisten myyntipuhe enää oikein tehonnut että kyllä se ajatusmaailma yhdysvalloissa on jotain ihan muuta siellä puhutaan öljystä kaasusta tosin ehkä osavaltiotasolla on totta että siellä uusiutuva energia kiertotalous ja uudet ratkaisut saattavat kantaa mutta se mikä on tällä hetkellä yhdysvaltojen niin sanottu virallinen linja ei ole sitä mitä ehkä me toivomme mutta arvoisa puhemies syy miksi pyysin puheenvuoron liittyy oikeastaan siihen että ensinnäkin suomi on eun puheenjohtaja kaksituhattayhdeksäntoista ja nyt meillä on tilaisuus näyttää niin koko euroopalle kuin samalla maailmallekin mitä me osaamme siinä mielessä tietysti olisi toivottavaa että sipilän johtama hallituskin näkisi tämän tilaisuuden ja ne puheet muuttuisivat myös teoiksi haaste on nimittäin siinä että kyllähän jos ajatellaan vaikka liikenteen ilmastopoliittisia ratkaisuja suomi kulkee pitkälle hieman eri suuntaan kuin muu eurooppa kun puhutaan kuitenkin siitä miten liikenne sähköistyy eun tavoite on että tulevaisuudessa puolet eli viisikymmentä prosenttia liikenteestä on raiteilla kiskoilla junaliikenteessä ja toinen puoli kumipyörillä ja vesiliikenteessä tämä on se iso kuva suomessa sen sijaan tällä hetkellä kahdeksankymmentäyksi prosenttia liikenteestä on kumipyörillä jokainen ymmärtää mikä se haaste on ei pelkästään teiden kannalta mutta myös ilmaston kannalta ja tässä arvoisa puhemies tullaan siihen millaista liikennepolitiikkaa millaista väyläpolitiikkaa suomi jatkossa tekee sen muutoksen pitää olla iso siinä eivät pienet liikkeet ja lillukat auta kun katsomme sitten suomen energiapolitiikkaa ja tukipolitiikkaa niin on aivan selvää että esimerkiksi saksa on omalla tulevaisuuspaketillaan energiewende paketillaan jopa kasvattanut päästöjä mutta täytyy todeta että samaan aikaan liikenteessä saksa on ennakkoluuloton muun muassa luomalla tuhannenkuudensadan sähköautojen latauspistettä moottoriteille autobaanoille se on iso linjanveto ja se takuulla näkyy saksan liikennepäästöissä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä mutta mitä tekee suomi meidän investoinnit meidän hallituksen linjaukset liikenteen uusiin sähköisiin ratkaisuihin ovat lievästi sanottuna vaatimattomia puhutaan muutamista miljoonista mutta samaan aikaan hallitus tuo eduskuntaan lähes kolmensadan miljoonan uuden uusiutuvan energian tukipaketin joka kuitenkin käytännössä jälleen kerran arvoisa puhemies suuntautuu vain ja ainoastaan tuulivoimaan tämä yhtälö ei toimi sen sijaan me voisimme panostaa tulevaisuuteen tutkimukseen ja kehitykseen koska tuulivoima liiketoimintana ei jätä niitä euroja suomeen toivon että ministeri tiilikaisen johdolla hallitus vielä kerran punnitsee näitä isoja asioita ja isoja linjauksia koska samalla on kysymys suomalaisista työpaikoista innovaatioista ja vientituloista mutta kuten on todettu jo aikaisemmin etenkin suomen ja koko maailman ilmastosta

arvoisa puhemies täällä salissa on puhuttu tänä päivänä paljon liikenteestä ja kun liikenne kuuluu päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin jossa meillä on kolmenkymmenenyhdeksän prosentin velvoite pienentää sitten päästöjä salissa taitaa olla kilpaileva keskustelu käynnissä

edustajat nyt on edustaja eestilällä puheenvuoro pyydän hiljaisuutta tai poistumaan salista
kiitoksia arvoisa puhemies on vähän vaikea puhua jos joutuu kilpailemaan jonkun toisen puheen kanssa vaikka varmaan hyvä puheenvuoro molemmilla olikin mutta jatkan siitä että kun me pyrimme ja suomi on sitoutunut pariisin ilmastosopimukseen ja me lähdemme liikenteestäkin puolittamaan niitä päästöjä jotka olivat kaksituhattaviisi ja sitten meidän pitää mennessä saada puolitettua ne aikajännehän on kohtalaisen lyhyt me voimme kyllä puhua ja itsekin puhun lämpimästi sähköautoista ladattavista hybrideistä ja muista mutta ei se tulevaisuus heti tässä nyt ole niin ruusuinen kuin mitä se joissakin salipuheissa näyttää olevan sillä sekin meidän täytyy tunnustaa että sähköautolla kun se siellä myymälän lattialla on ja sitten kun katsotaan koko elinkaarta akkujen purkaminen ja kaikki hiilijalanjälki on jo aika iso sanoisin jopa näin että jos on pienikulutuksinen die sel joku euro kutonen niin se saattaa olla ihan yhtä järkevä ja jopa järkevämpikin vaihtoehto näistä ei kannata kiistellä mutta meidän täytyy kuitenkin aina osata arvioida oikein ja sama koskee näitä ladattavia hybridejä niissä on autovero pieni ja ja itse asiassa ne ovatkin keino hankkia merkittävä ja mittava lisävarustelista pienellä autoverolla mutta todellinen kulutus on ihan toista kuin mitä sitten luvataan että nämäkin tosiasiat meidän täytyy tunnustaa sitten minä haluan tähän autoiluun liittyen tuoda senkin esille että jos me kerran olemme oikeasti siis korostan sanaa oikeasti suomessa vähentämässä liikenteen päästöjä niin ei se ainakaan sillä tavalla tapahdu että meillä järjestelmä kannustaa ihmisiä tuomaan muualta maailmasta lähinnä keski euroopasta sellaisia autoja joissa on väärä moottori päästöjen näkökulmasta euro nelonen euro vitonen niitä tuli viime vuonna kaksikymmentäyhdeksäntuhattaneljäsataa ja kun siihen pannaan pakettiautoa päälle päästään lukuun kolmekymmentäkolmetuhatta kun keski ikä on kahdeksan pilkku yhdeksän vuotta päästöt ovat reilusti yli satakahdeksankymmentä grammaa kilometrillä niin silloin meidän autokanta ikään kuin vanhenee kyllä minä ainakin raaskin suoraan sanoa että jos meillä tämmöiset säännöt on ja tämä nykyisen kaltainen autovero ja kalliit autot niin suomihan on käytettyjen diesel ynnä muitten autojen hautausmaa sellaisten autojen joista muut pyrkivät eroon ja haluavat eroon ja joku voi sitten laskea paljonko sinne ulkomaille menee rahaa arvonlisäverot ja muut mukaan lukien kyllä minun mielestäni tässäkin tapauksessa jos kerran ollaan aidosti sitouduttu päästöjä vähentämään pitäisi tunnustaa se että meidän autovero on syyllinen siihen että ilmastotavoitteet karkaavat siltä osin meidän käsistämme pois minun mielestäni olisi paljon järkevämpää jos halutaan liikenneturvallisuutta edistää ja pysyä päästötavoitteissa ja noudattaa pariisin ilmastosopimusta tunnustaa tosiasiat poistaa autovero sen pystyy tekemään ilman markkinahäiriöitä viiden vuoden aikana jolloin me pääsemme huomattavasti turvallisempaan ja vähäkuluttavampaan autokantaan käsiksi tämä olisi yksi semmoinen keino ettei tarvitse ihan kurkotella kauas tulevaisuuteen kun puhutaan keskipitkästä aikajänteestä niin nämä kannattaisi mahdollisimman pian tehdä koska silloin päästään heti uralle joka vie parempaan maailmaan ja parempaan lopputulokseen ja sitten näitä konkreettisia asioita joita pitäisi nyt tehdä täällä edustaja satu hassi ei ole enää huolissaan nimenomaan helsingin typpidioksidipäästöistä ja typpipäästöistä joita nämä dieselit tuottavat varsinkin vanhat koneet silloin pitäisi minun mielestäni käyttää puheenvuoroja että nämä dieselbussit muutetaan hybridibusseiksi jolloinka tämä dieselin kulutus on ihan toista luokkaa mutta sielläkin on lainsäädäntö esteenä se määrittelee bussin tietyllä tavalla vanhentuneeksi että sitä ei voi tehdä koska siellä on joitakin tiettyjä komponentteja tämä vaatisi lainmuutoksen mutta ehdottomasti luulen että tämä dieselbussien muuttaminen hybridibusseiksi pudottaisi huomattavasti päästöjä pääkaupunkiseudulla joka on saanut huomautuksen typen oksideista toinen mistä ministeri berner on aivan oikein puhunut puhunut ja pitänyt esillä on raideliikenteen osuuden nostaminen sen osuus tällä hetkellä henkilöliikenteestä on viisi prosenttia me voimme nostaa se on selvä ilmastoteko jos me nostamme sen kymmeneen prosenttiin niin meillä on isoja hankkeita ja totta kai niitä menee tampereelle ja turkuun mutta on täällä muitakin hyviä ja isoja ja merkittäviä bruttokansantuoteseutuja olemassa itse sanoisin näin että jos me tiettyjä ratalinjauksia tekisimme esimerkiksi niin että kuopio ja joensuu olisivat kolmen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta niin se vähentäisi merkittävästi autoilua arvoisa puhemies tässä oli muutama keino mitä itse ajattelin tuoda esille konkreettisina keinoina että päästään tavoitteisiin

arvoisa puhemies edellisessä puheenvuorossani lausuin huoleni siitä että hiilinieluja väitetään tässä maassa pienennettävän kun metsiä hoidetaan se ei tosiasiassa eikä numeroiden valossa eikä tieteellisten tutkimusten valossa pidä paikkaansa totta kai jos joku pieni yksityiskohta otetaan ja siitä ruvetaan riitelemään se yksityiskohta voi olla juuri näin mutta iso kuva tilastot ja todelliset tutkimustulokset kiistatta todistavat sen että hiilinielu kasvaa koko ajan kun metsiä hoidetaan meidän tavoite on semmoinen että laitetaan metsät kasvamaan entistä paremmin noin sadankolmenkymmenenviiden jopa sadanneljänkymmenen miljoonan motin vuotuinen kasvu on mahdollista kun laitamme metsät kuntoon siinä meitä pikkasen jelppaa se on totta tuo ilmastonmuutos lämpeneminen mutta koska se nyt on realiteetti jota ei hetkessä muuteta niin miksei siitä voisi sitten nauttia kerran se on kuitenkin tullakseen

kun vielä teemme sen ympäristöteon joka tässä maassa olisi pitänyt ajat sitten tehdä lisätä puurakentamisen tehoa tässä maassa olennaisesti joensuuhun rakennetaan parhaillaan puutaloa kerrostaloa ja se on ollut melkoisissa vaikeuksissa ei teknisen osaamisen takia vaan sen takia että siellä on erilaisia rakennusmääräyksiä jotka vaikeuttavat puurakentamista sama koskee pientaloja minun mielestäni ympäristöministeriön ja ministerin pitää tässä asiassa tarttua tomerasti toimeen ja vähentää olennaisesti puurakentamisen byrokratiaa on aivan käsittämätöntä että jos joku rakentaa esimerkiksi hirsitalon tuonne maaseudulle niin sinne pitää nykyisen ohjeiston mukaan rakentaa valtavat ilmastointilaitteet puutaloon hirsitaloon joka ei tarvitse mitään ilmastointilaitteita painovoimainen ilmanvaihto ja rossipohjalle rakennettu talo ja siihen kotimainen hyvin vähän päästöjä tuottava tulisija niin se on siinä sitten eikä varmasti ikinä homehdu eikä talossa asu yhtään allergikkoa elikkä tämä järjestelmä on ollut vuosisatoja tässä maassa testissä ja nyt me kuvittelemme näitä hirmuisia mehiläiskennokombinaatteja rakennettaessa että tällä me maailman pelastamme ei varmasti onnistu sillä tavalla se pelastaminen elikkä käytetään puuta enemmän rakentamiseen silloin hiilinielu paranee koko ajan ja suomalaisten elintaso nousee tämä luo työtä suomeen valtavasti joka ainut motti mikä metsistä saadaan hyötykäyttöön on äärimmäisen tärkeä ja myös näiden valtioneuvoston selonteossa asetettujen ilmastotavoitteiden kannalta toinen asia joka liittyy siihen on se kun käytämme omia metsiämme eli tämä liikennepolttoaineista käyty keskusteluhan tavallaan saa tukea tästä metsien käytöstä meillä on harvennushakkuissa tulossa joka vuosi sellaista puutavaraa tienvarteen joka ei välttämättä esimerkiksi sellutehtaille sovi saatikka sahoille mene tämä vähempiarvoinen puu kannattaa ehdottomasti jalostaa biojaetta tuottavan teollisuuden kautta liikennepolttoaineeseen raaka aineeksi olkoon se sitten dieseliä tai bensaa nostetaan sitä biojakeen osuutta kotimaisessa bensassa eihän se nyt temppu eikä mikään ole kun brasiliassa tänä päivänä ajetaan henkilöautoilla mitkä toimivat lähes puhtaalla bioetanolilla se tosin tehdään siellä sokeriruoosta mutta mitä sillä on väliä se pystytään tekemään nykyisillä laitteilla myös puusta ja monesta muusta raaka aineesta eli meillä on mahdollisuuksia ja mikä tärkeintä arvoisa puhemies meillä on teknologiaa me osaamme jo asioita erittäin hyvin emme ole ehkä maailman parhaita joka paikassa mutta ehdottomasti euroopan kärkimaana tällä hetkellä minkä tautta me kyyristelemme sen edessä jos joku meitä arvostelee että meillä ei muka metsiä suojella metsiensuojelunkin suhteen suomi on euroopan unionin maa numero yksi muut ovat meistä kaukana kaukana jäljessä suomi on ehdoton ykkönen tässäkin tilastossa meidän pitäisi rinta rottingilla kulkea tuolla brysselin hallintopalatsien käytävillä eikä kyyristellä siellä nurkissa piilossa kun joku saksalainen meitä moittii nämä ovat kylmiä tosiasioita ihan numeroidenkin valossa ei tähän tarvita vähättelyä edustaja myller tämä on kylmä tosiasia minä huomasin teidän ilmeestänne että ette hyväksy tätä minun ajatustani se ei ole minun murheeni mutta toivon että edes tosiasiat tunnustetaan se on maailmanhistoriassa kuitenkin se ainoa tie mennä eteenpäin jos me lähdemme sille tielle että pelottelemme että suomi joutuu kadotukseen ja ilmasto menee piloille niin

arvoisa puhemies suomen ensimmäinen keskipitkän ajan ilmastopolitiikan suunnitelma konkretisoi päästökaupan ulkopuolisen sektorin

kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kasvupotentiaalin realisoimiseksi kuitenkin oman maan etu edellä suunnitelmassa todetaan sen olevan merkittävä askel kohti hiilineutraaliutta hiilineutraalius tarkoittaa sitä että päästöt ja nielut ovat tasapainossa taakanjakosektorin merkittävin päästövähennyspotentiaali on liikenteessä tavoitteena onkin edistää vähähiilistä liikennettä tukemalla täyssähköautojen hankintaa ja kaasu tai etanolikonversion tekemistä vanhoihin autoihin valtion tämän vuoden budjetissa onkin tähän kuuden miljoonan kuuden miljoonan euron määräraha sekä kahdeksan miljoonaa euroa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeiluun mielestäni tämä on oikea ja riittävä satsaus tässä vaiheessa julkisen sektorin tulee toimia ensi sijassa kehityksen mahdollistajana esteiden poistajana ja yhteensopivuuden tukijana ei yksityisen ajoneuvon omistajan maatalouden osuus taakanjakosektorin päästöistä on noin kaksikymmentä prosenttia on tärkeää edistää tutkimushankkeita joilla saadaan lisää tietoa tehokkaimmista menetelmistä sitoa hiiltä maaperään orgaanisen aineksen hajotusmekanismeja säätelevät tekijät eri ympäristö ja maaperäolosuhteissa ja maaperän hiilivarastojen mittaaminen ovatkin edelleen ajankohtaisia tutkimuskohteita tässäkään asiassa ei kuitenkaan pidä sortua hysteriaan vaan tukea maataloutta koko suomen alueella hallitusohjelmaan sisältyy tavoite yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi viiteenkymmeneen prosenttiin pitkällä tähtäimellä kierrätyksen lisääntyminen ja siirtyminen kohti kiertotaloutta vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja tämä onkin mielestäni suomessa hyvin ymmärretty se että ruokahävikin osuus kotitalouksissa on noin kolmekymmentä prosenttia pitäisi myös ymmärtää ja ennen kaikkea tuota hävikkiä pitäisi vähentää puun korjuu on suomessa erittäin kuten edustaja hoskonen juuri äsken kertoi on selvää että puun korjuun lisäyksellä voi olla myös haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin selvityksen mukaankin vaikutukset riippuvat siitä miten mahdolliset lisähakkuut toteutetaan minkälaisiin jakeisiin energiapuun korjuu kohdentuu ja minkälaisia toimenpiteitä haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutetaan suomen metsissä on tällä hetkellä enemmän puuta kuin koskaan tuhatkahdeksansataa luvun alun jälkeen tämä ei ole uskomus tai luulo vaan tutkittua tietoa metsämme myös kasvavat enemmän kuin koskaan aiemmin pelkästään viidenkymmenen viime vuoden aikana metsien kasvu on tuplaantunut viidestäkymmenestä miljoonasta kuutiometristä yli sataan miljoonaan kuutiometriin tämäkin on tutkittua tietoa tämä puuston kasvu ei ole tullut sattumalta tai vahingossa koska fakta on myös se että viime vuoden aikana metsiin on investoitu liki kymmenen miljardia euroa kun metsämme kasvavat ne sitovat hiilidioksidia ilmasta tästä syystä metsät ovat tehokas keino ilmastonmuutoksen torjunnassa metsien hiilivarasto kasvaa kun puuta hakataan kasvua vähemmän kasvusta hyödynnetään tällä hetkellä vain noin kaksi kolmasosaa kansallinen tahtotilamme tässä ilmastonmuutoksen keskellä on kuitenkin että hyvinvointiamme tullaan lisäämään metsiä ja puuta tehokkaasti hyödyntämällä jos metsien hakkuita nostetaan nykyisestä mutta kasvu säilyy hakkuita korkeampana metsät ovat edelleen hiilinielu uhkaavatko kasvavat hakkuut ja metsänhoito metsäluonnon monimuotoisuutta eivät jos asiat hoidetaan fiksusti luonnonvarakeskuksen ja suomen ympäristökeskuksen mukaan metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisessä tärkeintä ovat kuollut puu järeät elävät säästöpuut sekä kulotus tutkijoiden mukaan monimuotoisuudesta pystytään huolehtimaan vaikka hakkuita nostettaisiin merkittävästikin tämäkin on tutkittua tietoa eikä pala kulotuksessakaan

arvoisa puhemies omavaraisuus on äärimmäisen tärkeä asia siis lähiruoka puhdas ruoka ja samalla voidaan pitää kiinni eläinten oikeuksista tässä nyt valitettavasti pistetään kahdenkymmenen prosentin tavoite mikä on muutoinkin jo ahtaalla kannattaisi katsoa näitä asioita laajemmin myös siitä näkökulmasta miksi nämä samat surutta saastuttavat maat kuten kiina ja intia polkevat ihmisoikeuksia työntekijän oikeuksia harrastavat polkumyyntiä dumppaavat palkoilla me haluamme tehdä ilmastopolitiikkaa mutta sen pitää olla reilua me haluamme tehdä vapaakauppaa vapaakauppaa mutta senkin pitää olla reilua ei pidä näperrellä jonkun pienen asian kanssa ja jättää sitten iso kuva näkemättä koska maailmaa ei sillä tavalla muuteta

toimii mutta se ei toimi se on aina maailmassa ollut näin että ne jotka koviten huutaa niin ne eniten saa tässäkin suomen olisi pitänyt vaatia kun puola saa kahdeksankymmentäneljä miljardia euroa koheesiorahaa niin siinä olisi voitu korvamerkata ilmastotalkoisiin osa siivu ja laittaa suomalaista cleantech osaamista sinne suomella on sitä ja sillä tavalla olisi taas parannettu maailmaa oikeasti suomalaisten tulee pitää suomalaisten puolia kukaan muu ei sitä tee

arvoisa herra puhemies ihan ensinnäkin täytyy sanoa että koen tuon kuka eniten huutaa asian vähän toisellakin tapaa eli jos sieltä toisten isojen selkien takaa kovasti huutaa niin yleensä saa turpaansa eikä eniten mitään muuta mutta mutta itse asiassa liikenteen päästötavoitteet ovat isossa osassa tässä selonteossa tai siis sanotaanko että ne ovat iso asia ja iso haaste suomalaiselle yhteiskunnalle mutta nyt tarvittaisiin vielä kaiken muun lisäksi uusia innovaatioita mitenkä meidän tulisi liikennepäästöjen osalta fiksummin asioita hoitaa ja tässä debatin aikana käytin puheenvuoron jossa esitin

tällä hetkellä työpaikkaliikennettä ohjataan paljon niin että henkilöautoille annetaan verotusetuutta että se joka luopuu oman auton käytöstä saisi veroetuutta hankkiutuessaan toisen kimppakyydin palvelukseen näin me loisimme uusia mahdollisuuksia samoiten täytyy todeta että hallituksen ja parlamentaarisen liikennelinjauksista puuttuvat kokonaan kiireettömien raskaitten massojen vesikuljetukset tässä salissa ei ole tänäkään päivänä puhuttu kertaakaan liikenteen osalta siitä että me voisimme vesiliikenteen ottaa yhdeksi osaksi sitä että me voisimme näitä raskaita kumipyöräliikenteelle ohjattuja massoja enemmän kuljettaa vesiteitse ja olisi tärkeätä että energiainvestointien osalta todellakin kuten hanna sarkkinen on täällä esittänyt asunto osakeyhtiöissä voitaisiin kotitalousvähennyksen piiriin päästä esimerkiksi aurinkopaneelien asentamisen osalta niin että mikään lainsäädäntö ei estäisi tällaista uutta toimintaa

arvoisa puhemies vielä lopuksi omalta osaltani tästä ilmastopolitiikasta ja tavoitteista vuoteen kaksituhattakolmekymmentä vaikka näin runsaslukuinen yleisö on kun on vähän harventunut siitä huolimatta totean sen että meillä suomalaisilla kaikesta huolimatta kaikista välipuheista huolimatta on kaikki tärkeät energiatalouden järkevän hoitamisen edellytykset edellytykset tämän maan rajojen sisäpuolella se on totta että me me tuomme edelleen raakaöljyä ulkomailta se on ihan luonnollinen asia mutta ikävä kyllä me tuomme tuomme myös kivihiiltä mitä kummallisimmista paikoista ja sitä perusteellaan sitten esimerkiksi tässä kaupungissa niin että se on hyvä lämmitysmuoto jos joku ei puhettani usko niin kannattaa käydä pienellä opintomatkalla läntisen naapurimme pääkaupungissa tukholmassa siellä on homma osattu ja siellä muun muassa fortum suomalainen energiayhtiö on investoinut tukholman lähellä oleviin suuriin voimalaitoksiin paljon rahaa miksi siellä biotalous toimii siinä on se syy sinne fortum on pistänyt suomalaisten verorahoja paljon ja tekee voittoa ja tekee puhdasta energiaa sekä tukholman kaupungille että lähialueille sähköä kaukolämpöä ja ja niin edelleen tämä tarkoittaa sitä että me uskomme omien rajojemme ulkopuolella mahdolliseen menestymiseen mutta tässä maassa ei aina joka tapauksessa uskota sen takia arvoisa puhemies meidän pitäisi päästä tällaisesta alemmuudentunteesta vahvasti irti ja ruveta oikeasti tekemään näitä biotalouden tekoja rinta pystyssä meillä on siihen teknologiaakin kuten edellisessä puheenvuorossani sanoin kylmä tosiasia kuitenkin on se että maailmassa kivihiili tulee olemaan edelleen merkittävä energiantekomuoto se tulee olemaan sitä saksassa kuka kuvittelee tänä päivänä että ne ne saksan ruhrin alueen valtavat metallisulatot ja metallitehtaat autotehtaat kaikki se tuotanto mitä saksassa on kuten tiedämme vaatii valtavasti energiaa sitä sähköä ei ydinvoimalat sammuttamalla tehdä koska tuollainen raskas teollisuus niin kuin tiedämme vaatii tasaisen sähkövirran tasaisen energian ja sitä ei kovin monella muulla keinolla pysty tekemään sen takia meidän suomessa pitää tämä ilmastopolitiikka viilata siihen asentoon että teemme puhdasta energiaa mahdollisimman paljon annamme mahdollisuuden totta kai tuulivoimalle annamme mahdollisuuden biopolttoaineille annamme vähän mahdollisuutta lisävesivoiman rakentamiselle ja vuotoksen altaan rakentaminen mistä olen aina puhunut vaikka tiedän että se on tässä tässä talossa heraldisoitu ja se on siunattu ja se on kaikkiin pyhiin paaluihin lyöty siitä huolimatta että siellä kuitenkin on rovaniemen tulvasuojelun

aivan selvä valtava ongelma ranskassa seine tulvi valtavasti samoin ovat tulvineet tässä lähellä pääkaupunkiseutua joet viime syksyn ankarien sateiden takia mitä tuo ensi kevät sen takia meidän pitäisi nämä omat asiat panna kuntoon kun meillä on tutkimuksia jotka ovat luotettavia niin miksi me emme itse niitä usko tämän takia arvoisa puhemies olisi välttämätöntä tälle maalle että käytämme sen teknologiaetumatkan mikä meillä on muun muassa chp voiman tuotannossa se on kotimaista parasta osaamista joka toimii erittäin tehokkaasti juuri silloin kun sen pitää toimia silloin kun on kova pakkanen vuoden kaksituhattakuusitoista tammikuussa elettiin kriittisiä hetkiä oltiin ajamassa suomalaista sähköverkkoa osittain lähes alas koska sähköntuotanto plus tähän maahan tuleva ostettu sähkö riittää meidät pelastivat vain ja ainoastaan viikonlopun kaksi asiaa kun markkinoita kuitenkin lännestä saatiin paljon ja venäjältä yhä enemmän kun siellä oli juhlaviikonloppu olivatko ne pakkasukon juhlat vai mitkä siellä olivatkaan mutta kuitenkin juhlat olivat ja tuotanto ajettiin alas ja venäläinen myi meille hyvällä hyvällä hinnalla tietenkin ystävälleen sähköä ystävälleen sähköä kiitos siitä että autoitte meitä hädässä sekin asia on meidän pantava kuntoon sähköä on tässä maassa oltava jos me haluamme näitä tuotteita myydä ja tehdä eivät uudenkaupungin autotehtaan koneet toimi pelkällä pyhällä hengellä eivätkä kissannahalla tehdyllä sähköllä vaan kyllä siihen tarvitaan ihan aitoa voimavirtaa jolla mersua syntyy turun telakalla hitsataan laivoja ja monta muuta asiaa paperitehtaat eivät pyöri ellei ole sähköä tämän takia tässä maassa pitää pikkuhiljaa ruveta ymmärtämään se että olemme hieman itsekkäämpiä olemme rinta rottingilla kerromme että me osaamme tämän homman ja teemme siitä vientituotteen ei suomalaisten energiaystävällisten ja ilmastoystävällisten tuotteiden maastavienti ole mikään ympäristöteko negatiivisessa mielessä päinvastoin se on positiivinen asia koska se tukee toisten maiden kehitystä paremmalle puhtaammalle energialle se pitää meidän ymmärtää vihdoin ja viimein arvoisa puhemies toivon että tämä suomalainen energiapolitiikka ymmärretään jatkossa valtavana mahdollisuutena eikä uhkana itse me tämän homman hoidamme sitä ei muuten kukaan meidän puolestamme tee se on meidän itse tehtävä

arvoisa herra puhemies edustaja hoskonen saa tämän runsaslukuisen yleisön yleisön reagoimaan käyttämäänsä puheenvuoroon täytyy todeta siitä edellisestä puheenvuorosta kun hoskonen sanoi että edustaja myller suhtautui vähätellen että minullakin oli naama hymyssä mutta se koski kyllä ystävällisessä hengessä sanottuna sitä erittäin värikästä kielenkäyttöä eu palatsien osalla tapahtuvasta kyyristelystä eli se tuli siihen asiayhteyteen todellakin jokainen metallia jalostava laitos toimiessaan suomessa on kansainvälisesti ympäristöteko mutta ne päästöt mihinkä on päästy ovat kyllä tulleet kiristyvän lainsäädännön myötä osana sitä meidän jatkuvaa aktiivista myös ilmaston kannalta olevaa politiikkaa mutta tuosta uudesta energiatukisuunnitelmasta täytyy sanoa että osio siitä puuttuu myös uusiutuvan energian osalle joka on esimerkiksi tuulesta kiinni olisi pitänyt samalla kertaa myös lisätä säätövoimaa sille hetkelle koska me tarvitsemme tätä yhtäläisyyttä että kun kovilla pakkasilla on tuo tuuli pikkuisen miedompaa niin me tarvitsemme juuri tuollaisia meidän lämpöä ja sähköä tuottavia chp laitoksia tähän maahan enemmän niitten mahdollistaminen tässä kokonaisuudessa olisi ollut järkevää on jotenkin nurinkurista että meillä tällä hetkellä venäläiselle hakkeelle maksetaan tukia mutta kotimainen puru mätänee aumoihinsa

talman kollegat puhuivat hyvin näistä chp laitoksista tosiasiahan on se että pohjoismaisilla energiamarkkinoilla kyllä sähköenergiaa on lähivuosina yllin kyllin mutta sekä säätö että huipputehoa uhkaa samanaikaisesti pula sähkötehon riittävyydestä meidän kannattaisi